päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti

edustaja haatainen
arvoisa herra puhemies hallitus edistää sote uudistusta uudistuksen tavoitteenahan on ollut että ihmiset pääsevät nopeammin ja pompottelematta hoitoon hyvinvointierot kaventuvat ja kustannusten kasvua hillitään lauantain vastaisena yönä kuulimme että hallitus päättikin maakuntahallintouudistuksesta johon yritetään istuttaa sote ratkaisua saamme sekavan hallintohimmelin jossa valta ja vastuu ovat erkaantumassa kaikki asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä että sote palveluiden kannalta tämä ratkaisu ei ole paras mahdollinen

kysynkin teiltä kun teidän ministeriönne virkamiehet laskivat kahteentoista alueen pohjalta kolmen miljardin säästön jota he pitivät järkevänä voisitteko kertoa kansalaisille miten

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

ratkaisunhan piti tuottaa selkeä hallintomalli joka mahdollistaa tämän integraation ja asiantuntijat olivat tämän kahteentoista alueen kannalla nyt tulee sekava hallintomalli ja ja yksityisten palveluntuottajien tulo julkisen rinnalle heikentää nyt tätä integraatiota ja kansalaisille tärkeiden palveluiden kokonaisuuden hahmottamista tästä piti syntyä kustannussäästöjä onko nyt käymässä niin että alattekin valmistella tällaista palvelulupausta kuten näissä virkamiespapereissa sanotaan jolla kansalaisten palvelut rajataan minimiin jotta tämä säästö voitaisiin tehdä

pääministerin sijaiselta ministeri stubbilta nyt nämä virkamiesten arviot perustuivat kahteentoista alueen malliin selkeään yksiportaiseen hallintomalliin jolla oli tulossa kolmen miljardin säästöt ja nyt te päädyitte kahdeksaantoista ja viiteentoista alueeseen ja luotte hallintobyrokratiaa kysyn vielä kerran kun virkamiehet sanovat selkeästi että nyt on pakko priorisoida leikata palveluita sulkea sairaaloita että enää ei tämä järkevöittäminen riitä säästöjen saamiseksi niin mitä vastaatte nyt kansalaisille jotka ovat huolestuneita palveluistaan tullaanko priorisoimaan luomaan palvelukokonaisuuksia joissa tehdään tietty raja tämän saatte ja ylimenevästä pitää maksaa itse

arvoisa puhemies täytyy sanoa että meillä on tässä käsittelyssä erittäin tarpeellinen tärkeä ja erittäin iso uudistus mitä on tehty jo viisitoista vuotta vähintäänkin hyvä että hallitus pääsi tästä sopuun nyt mutta näyttää siltä että teillä on edelleen erittäin isoja kysymyksiä auki erityisesti tämän valinnanvapauden osalta edelleenkään meille ei ole avautunut kuka valitsee mitä valitsee ja keneltä valitsee jotka vaikuttavat tämän soten onnistumiseen ja lopputulokseen arvoisa pääministerin sijainen valtiovarainministeri stubb kysyn vielä kerran teiltä mistä syntyvät ne säästöt se kolmen miljardin säästö te puhutte valinnanvapaudesta joka minun käsitykseni mukaan päinvastoin lisää kustannuksia tekeekö tämä sote uudistus nyt sen että tässä tullaan säästämään hoidon saatavuudesta ja laadusta nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä meidän

puhemies ei usko hallituskaan että kahdellatoista sairaalalla pärjättäisiin mutta sekin pitää muistaa että tämä ei ole sairaalalaki vaan tämä on palvelujen pelastaminen tilanteessa jossa meillä ei ole palvelujen kysyntään nähden riittävästi rahaa ellei tehdä muutosta eikä meillä ole ammattilaisia jotka huolehtivat hoito ja hoivapalveluista aivan ydintä on se että tulee palveluketjut olen osana tätä työtä tutustunut eri puolilla suomea jo tähän mennessä siihen mitä tapahtuu varsinais suomesta eiliseltä päivältä erinomainen esimerkki yksi sairaala mallista yksi johto yksi rahapussi turun yliopistollinen keskussairaala vastaa päivystystoiminnasta niin että aluesairaaloissakin kolmessa aluesairaalassa on jatkossakin ympärivuorokautista päivystystä tämäntyyppistä toimintaa ja työnjakoa pitää pystyä saamaan koko

arvoisa puhemies tässä on kolme hyvää asiaa hallitus teki päätöksen hallitus ei ole hajonnut ainakaan vielä ja kolmas hyvä asia on tämä valinnanvapaus jos se tehdään järkevästi niin se voi todella olla hyvä mutta se edellyttää sitä että se palvelee kansalaisia yhdenvertaisesti

meillä oli edellisellä eduskunnalla hallituksen esitys hyvin pitkällä esityksen muodossa eduskunnan käsittelyssä me kaaduimme silloin silloinen eduskunta perustuslain pykälään kunnalliseen itsehallintoon toinen pykälä joka perustuslaissa on joka on se johtotähti jolla viedään eteenpäin asioita on että ihmisellä olisi rahapussin paksuudesta ja kotipaikasta ja myös äidinkielestä riippumatta palvelut saatavilla silloin kun niitä palveluja tarvitsee

valtiovarainministeri että te takaatte että säästöä syntyy se on aika kovin paljon taattu varsinkin kun valtiovarainministeri olette minua hirvittävän paljon heikottaa ja ihmetyttää se että te olette ripustautunut tähän niin sanottuun valinnanvapauden malliin ruotsin malliin jota te edistätte on ruotsissa todettu aivan suoraan ruotsin viranomaisten tutkimana että se ei ole tuottanut säästöä vaan paljon enemmän kustannuksia ja te nimenomaan halusitte että tätä ruotsin mallia suomessa edistetään joten minulle on tullut hyvin epäselväksi

arvoisa herra puhemies jotta vältetään väärinkäsitykset niin pitää katsoa tässä kahta kokonaisuutta me emme ole rakentamassa ruotsin mallia emme tanskan mallia saati hollannin mallia vaan me olemme rakentamassa suomen mallin sellaisen joka sopii meille suomalaisille kaikista parhaiten toinen huomio on se että valinnanvapauden tavoitteena eivät ole ne varsinaiset säästöt vaan valinnanvapauden tavoitteena on se että meillä olisi tasa arvoiset ja tasaveroiset sosiaali ja terveyspalvelut se että valinnanvapaus lisääntyisi ja se että me saisimme parempia palveluja säästöt tulevat siitä että meillä on vahva valtionohjaus siitä

arvoisa puhemies vasemmisto kannattaa ihmisten valinnanvapautta mutta me emme kannata yritysten rahastuksenvapautta suuri huoli tässä järjestelmässä on se että kun ruotsissa esimerkiksi tiedetään että tämän mallin myötä raha seuraa äveriästä potilasta tasa arvo on vähentynyt terveyserot ovat kasvaneet niin miten luodaan se suomen malli joka takaa sen että tasa arvo paranee ja yksityisille yrityksille ei luoda rahantekokonetta jos katsoo miten markkinat ovat reagoineet tähän sote ratkaisuun ja nimenomaan tähän osuuteen jossa halutaan yksityisiä tuoda mukaan yksityisten lääkärifirmojen pörssikurssit ovat nousseet attendo ilmoitti välittömästi menevänsä pörssiin millä hallitus takaa että aggressiivisen veronkierron ja veroparatiisien käyttöä ei tuoda mukaan suomalaisen terveydenhoidon rahastukseen luottaako valtiovarainministeri stubb siihen kun teillä on sekä ministeri toivakan että ministeri bernerin kautta omakohtaista tietoa miten tämä aggressiivinen verosuunnittelu toimii heidän tietopohjillaan pystytään nämä

herra puhemies ei ole ihme että tässä sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuuden muutoksen rakentamisessa menee sekaisin ei ole ihme että ihmiset ovat aika ajoin vähän keskustelun tilanteesta vaihdellen enemmän huolissaan ja vähemmän huolissaan siitä missä neuvolapalvelut ovat tai miten lääkärin vastaanotolle pääsee tai kuinka pitkiä ne hoitojonot ovat me

rakentamassa nyt vahvalla valtion ohjauksella sitä mallia ja sitä ratkaisua joka on suomen malli tähän meidän tilanteeseen yksikään copypeistattu ratkaisu ei onnistu meillä jo siksi että me olemme maailmassa ensimmäisenä tekemässä sosiaali ja terveydenhuollon yhteenliittämistä yhden johdon alle yhdelle rahapussille

herra puhemies olen samaa mieltä edustaja arhinmäen kanssa siitä että me pyrimme tekemään sosiaali ja terveyspalvelujen uudistukset nimenomaan ihminen edellä ja se oli se mitä me tavoittelimme tässä kokonaisuudessa ja teimme ison ratkaisun mutta toivoisin myös tiettyä kunnioitusta meidän ministeriaitiomme suuntaan siitä päätöksestä joka on tehty minä haluan henkilökohtaisesti kiittää ministeri juha rehulaa ja ministeri hanna mäntylää siitä erinomaisesta työstä jonka he tekivät jotta me saimme tämän ratkaisun aikaiseksi enkä haluaisi hirveän mielelläni tähän esimerkiksi sekoittaa verokysymyksiä

arvoisa herra puhemies kyllä monet tutkimukset myös viime kaudella ovat jo puoltaneet tätä nyt esitettyä mallia jossa on nimenomaan ihan mustaa valkoisella esitetty kolmen miljardin miljardin säästöjä ei ei tämä kyllä niin yllätyksenä voi tulla ja kuten valtiovarainministeri kuvasi kymmenen vuotta tätä ratkaisua on etsitty että joku on kyllä ollut koomassa jos tätä yllätyksenä voi pitää mutta tähän sote ratkaisuun ollaan todellakin liittämässä laajempi tätä alueellista itsehallintoa koskeva ratkaisu ja on mielestäni erittäin tärkeää että hallinto on sitten selvästi sitä alueiden hallintoa alueiden parhaaksi ilmeisesti ministeri vehviläinen te olette sitten tässä jatkovalmistelussa merkittävässä roolissa ja haluaisin kysyä ministeriltä mitkä ovat ne kulmakivet joille tämä aluehallinto ryhdytään rakentamaan ja vältetään sitten vaikkapa sitä putkihallintoa ja siiloutumista

tässä ollaan tekemässä todellista himmelivallankumousta eli olemme kokoamassa alueella aluehallintoa yhteen meillä on tällä hetkellä satoja kuntayhtymiä ja myös soten osalta sataviisikymmentä kuntajärjestäjää ja kun nämä laitetaan kaikki kahdeksalletoista itsehallintoalueelle niin kysymys on maailman luokassa erittäin suuresta suuresta uudistuksesta himmelivallankumouksesta saadaan niitä himmeleitä poistettua mutta mitä tämä itsehallintouudistus tarkoittaa haluaisin sen ehkä kiteyttää niin että itsehallintoalueet tarkoittavat kansanvaltaista aluehallintoa kansanvaltaista aluehallintoa maakunnissa siellä kahdeksallatoista alueella me olemme nytten linjanneet ne neljä asiaa joita tämä erityisesti koskee eli pelastustoimi ely keskusten kehittämistehtävät maakuntien liittojen tehtävät ja ympäristöterveydenhuolto ja

arvoisa puhemies muistutetaanpa nyt mieleen että mistä tässä sote uudistuksessa alun perin oli kyse siis siitä että tulee isompia kokonaisuuksia jotka ottavat kokonaisvastuun potilaasta niin että pompottelu vähenee niin että potilas saa hoidon oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja nimenomaan oikean hoidon mutta nyt arvoisa puhemies arvoisa puhemies tämä markkinamalli jonka te ministeri rehula olette tähän liittänyt esimerkiksi professori jussi huttunen joka on kuudentoista vuoden ajan seurannut tätä sote uudistusta on arvioinut että nyt tämä markkinamalli joka pirstoo tämän kokonaisuuden vaarantaa näiden hyötyjen saamisen haluan muistuttaa että me viime kaudella yhteistyössä teidän kanssanne vielä torjuimme tämän tavoitteen mikä sai teidät ministeri rehula muuttamaan mielenne ja kun kysytään että mistä näitä säästöjä tulee niin nyt kun te otitte tämän sekavan hallinnon

arvoisa herra puhemies historian oppitunteja voimme tästä asiasta käydä tänään ja todennäköisesti ensi viikon keskiviikkona jatkamme tätä historian opetusta toinen toisillemme siitä mitä on matkan varrella tapahtunut milloin parlamentaarisesti kaikkien kanssa yhdessä milloin erilaisilla luvuilla niitä on vilkkunut vuosien varrella ihan riittävästi tämä on muuten pienin luku joka toistaiseksi on ollut käsittelyn pohjana hallitus on linjannut että niitä hartioita on nyt tämä määrä jotta voidaan palvelutarpeeseen vastata toisekseen hallitus on linjannut kokonaisuuden jossa on vahva valtio jossa on hallintohimmeleitten purkamisoperaatio jossa on huolehdittu siitä että ihminen joka palvelua tarvitsee saa sen oikeaan aikaan oikeassa paikassa silloin kun se tarve

ei vain rakenne vaan ennen kaikkea ihminen otan esimerkin ihmisen näkökulmasta meillä on työssä käyvä henkilö joka on selkänsä kanssa vaivainen hän tarvitsisi hoitoa hänen pitäisi päästä leikkaukseen useimmiten hän saattaa joutua odottamaan puoli vuotta ja samaan aikaan me maksamme niin työnantaja kuin meidän kela maksaa hänelle sairauspäivärahoja

meidän järkevää maksaa ihmisen sairastamisesta esimerkiksi kymmenentuhatta euroa hänen odotusaikanansa silloin peruskysymys on että onko nyt tehty ratkaisu sellainen että me voimme todella yksikanavaisen rahoituksen tehdä ja tehdä rakenteen jossa selkäpotilas pääsee heti hoitoon yhteiskunta säästää ja saamme myös lisää työpäiviä

arvoisa herra puhemies hallitus on linjannut sen muutoksen jota ollaan tekemässä sen muutoksen peruspaalut ankkuroinut julkisen palvelun ankkuroinut sen että jatkossakin meillä on vahvoja julkisia toimijoita jotka viime kädessä huolehtivat aina siitä on sitten kyseessä perustason tai erityistason palvelut että palvelut ovat saatavilla toisekseen peruskivet rahoituksen ja sen ihmisen oman valinnanvapauden rakentamiseksi on nyt paalutettu niin että valmistelu voi tästä jatkua tälläkin viikolla on uutisoitu useammassa aviisissa että sote sopu on syntynyt sote sopu on syntynyt sillä hetkellä kun eduskunta on lain hyväksynyt ja lainsäädännön

arvoisa puhemies on hyvä että on löytynyt nyt ratkaisu sote uudistuksen eteenpäinviemiseen se ei ole kaikilta osinsa ideaalinen mutta pääasia että saamme jatkossa leveille hartioille ihmisten sosiaali ja terveyspalvelut jotta ihmiset saavat hyvää terveyshoitoa jatkossakin tai se paranee jotta lääkäriin pääsee mutta kun kysymyksessä on myös sosiaalipalvelujen laaja uudistus niin haluaisin kysyä tarkemmin onko sosiaalipalveluiden kokonaisuudesta ja palveluketjuista vielä suunnitelmia tai ajatuksia kuinka esimerkiksi vammaisten palvelut lastensuojelu vanhustenhoito tullaan jatkossa järjestämään tuleeko vammainen henkilö saamaan

puhemies meillä on jatkossakin terveydenhuoltolaki sosiaalihuoltolaki vammaispalvelulaki lastensuojelulaki erillislainsäädäntö joka ohjaa sitä tekemistä joka antaa lainsäädäntö normitasoisen pohjan niille palveluille joita perustuslainkin turvaamalla tavalla ihmisille annetaan ei tämä erityislainsäädäntö sisältölainsäädäntö tästä mihinkään katoa nyt haetaan sitä että laajemmilla hartioilla osaamista tiivistämällä että kun on yhä enemmän esimerkiksi moniongelmaisia nuoria kun perheet ovat moniongelmallisissa tilanteissa niin nämä palveluketjut olisivat sellaisia että sitä osaamista olisi kunkin tilanteen edellyttämällä tavalla
arvoisat edustajat tähän teemaan palataan ensi viikolla pääministerin ilmoituksen pohjalta silloin käydään kahden pilkku viiden tunnin mittainen keskustelu tähän keskusteluun viimeinen puheenvuoro edustaja tölli
arvoisa puhemies tämä uudistus on historiallinen se merkitsee organisaatioiden merkittävää selkeyttämistä ja luo edellytykset tehokkaalle johtamiselle tiedolla johtamiselle ja että potilas tai ihminen hoidetaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa organisaatio sinänsä ei tuo säästöjä sdp näyttää uskovan organisaatioon sinänsä mutta tämä luo edellytykset tietojärjestelmien yhtenäistämiselle haluan kysyä erityisesti peruspalveluministeriltä minkä minkä merkityksen arvioitte olevan juuri näillä asioilla että tämä luo mahdollisuuden tehokkaalle johtamiselle uusille hoitokäytännöille ja sille että ihmistä hoidetaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan

herra puhemies meidän on välttämätöntä saada tieto liikkumaan itse kunkin jokaisen suomalaisen tiedot

lääkityksestä tai aikaisemmasta hoidosta riippumatta siitä missä me kulloinkin olemme se on välttämätöntä luodaan ne perustat

sen että näistä nykyisistä tietojärjestelmien sokkeloista päästään tilanteeseen jossa ei tule seiniä joihin törmätään vaan se tieto kulkee ollaan sitten missä päin suomea tahansa aivan keskeinen asia oikean hoidon ja hoivan kannalta toisekseen se tulevaisuus johon varaudutaan on senkaltainen että sitä ei tarvitse ennustaa mutta mitä parempi tieto meillä on hoidon ja hoivan tarpeesta esimerkiksi eri alueilla alueelliset erot ovat tässä isoja niin sitä paremmin me onnistumme ja sitä paremmin meidän

seuraava kysymys edustaja ville niinistö
arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollon uudistus todella tarvitaan mutta hallitus valmisteli eilen lausunnoille myös esityksen jota ei tarvita kyse on pakkolakipaketista jossa hallitus omakätisesti yksipuolisesti lähtee leikkaamaan ihmisten lomarahoista kolmekymmentä prosenttia ensimmäisestä sairauspäivärahakorvauksesta tulee palkaton eli sitä ei korvata vuosilomapäiviä leikataan ja arkipyhät muuttuvat palkattomiksi

voi jopa sanoa että kolmen vuoden aikana tämän paketin vaikutukset ovat negatiiviset taloudelle eli työllisyys heikkenee kotimaisen kysynnän heikentyessä eli eikö olisikin parempi tehdä silloin pitkän aikavälin palkkamalttia korostava palkkaratkaisu jolloin ei tule lyhyen aikavälin negatiivisia vaikutuksia mutta talouden tila paranee

arvoisa herra puhemies tavoitteenahan tässä on kaksi asiaa lisätä työllisyyttä ja kasvua ja se on ilman muuta selvää että kun tehdään tiettyjä kiristäviä toimenpiteitä olivat ne sitten budjetin kautta tai muutoin lainsäädännön kautta niin niiden lyhyen tähtäimen vaikutus voi olla taloutta supistava mutta ehkä yhden virheen haluaisin tuosta korjata ja se on se että valtiovarainministeriön ja myös tämän lakipaketin arvioissa puhutaan siitä että tämä paketti toteutuessaan lisäisi työpaikkoja suomeen viisikymmentäkaksituhatta

säätää järjestelmää tässä asiassa ja sitten taas substanssi pysyy sellaisenaan se on

arvoisa puhemies suomalainen yhteiskunta on perustunut sopimusyhteiskuntamalliin ja keskeinen osa sitä on ollut se että työmarkkinoilla on päästy ratkaisuihin niiden lähtökohtana on ollut molemminpuolinen neuvottelutavoite ja siitä on päästy sopimukseen nyt porvarihallitus on kääntänyt selkänsä tälle sopimusyhteiskunnalle ensin te teitte niin sanotun sisilialaisen tarjouksen jossa te etelärannan toiveiden mukaisesti määrittelitte ensin lopputuloksen ja kun ay liike ei suostunut itse leikkaamaan palkkojaan pidentämään työaikaansa ja heikentämään työehtojaan niin te olette nyt tuoneet tämän pakkolakipaketin te olette leikkaamassa keskituloiselta useimmissa tapauksissa julkisen sektorin naisvaltaiselta alalta tulevalta palkansaajalta vuositasolla noin tuhatkaksisataa viiva kolmetuhatta euroa etuja näillä mitä edustaja niinistö täällä mainitsi tämän on arveltu johtavan sekä ostovoiman vähenemisen kautta että muiden seurausten kautta jopa kahdenkymmenentuhannen työpaikan vähenemiseen mitä järkeä tässä on arvoisa pääministerin sijainen

arvoisa herra puhemies aina on hyvä palata siihen isoon kuvaan meillä talous tällä hetkellä sakkaa ja jotta me saamme myönteisen kierteen tarvitsemme kilpailukykyä sitä seuraa vienti sitä seuraa kasvu sitä seuraavat työpaikat sitä seuraavat verotulot ja sitä seuraa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan taso

arvoisa herra puhemies aivan kuten valtiovarainministeri tuossa totesi tämähän ei tietenkään ole mikään mukava asia olen sen sanonut monta kertaa mutta hallitus on pakotettu tässä taloustilanteessa tekemään kipeitä päätöksiä ja viemään viemään omaa linjaansa eteenpäin sen takia tämä paketti on tehty mutta koko ajan on ollut neuvotteluyhteys työmarkkinaosapuoliin ja se keskustelu on ollut erittäin rakentavaa ja nyt kun tämä lähti lausunnoille niin tästä on mahdollisuus sitten asiantuntijoiden liittyen työelämään työoikeuteen perusoikeuksiin antaa lausunto jonka jälkeen sitten hallitus tekee arviot näitten lausuntojen vaikutuksista ja sen jälkeen jos työmarkkinajärjestöt tekevät paremman tarjouksen me voimme vetää tämän esityksen pois
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen tähän kahden edustajan jo esittämään kysymykseen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies tosiaan se eilinen ulostulo valtiovarainministeriöltä oli paljastava siinä että että samaan aikaan akava laski sen että teidän pakkolakipakettinne leikkaa jopa kahdeksan prosenttia julkisella sektorilla työskentelevien ihmisten palkoista eli te olette valmiita vaarantamaan näitten ammattien arvostuksen puhutaan sairaanhoitajista lastentarhanopettajista poliiseista elintärkeistä yhteiskunnallisista tehtävistä joiden merkitystä ei sovi väheksyä

me olemme siinä tilanteessa jossa suomen on löydettävä rakenteellisia uudistuksia mistä me kaikki olemme vastuussa uskon että jokainen suomalainen ymmärtää sen ja silloin kun tehdään uudistuksia ne eivät koskaan ole helppoja meidän ongelmamme on se että me ylimitoitimme hyvinvointiyhteiskuntamme vuodesta kaksituhatta eteenpäin noin kolmen prosentin kasvuolettamaan ja nyt me elämme sen todellisuuden kanssa että meidän kasvumme tulee olemaan seuraavat kymmenen vuotta noin prosentin luokkaa silloin pitää tehdä erilaisia toimenpiteitä yksi niistä on työmarkkinajärjestelmän uudistaminen toinen niistä on budjetin sopeuttaminen ja tasapaino ne eivät ole ketään vastaan me pyrimme tekemään ne oikeudenmukaisesti mutta ne eivät koskaan tietenkään tunnu niiden kohteesta oikeudenmukaiselta
arvoisa puhemies arvoisa hallitus osaamattomuudellanne työmarkkinalogiikassa ja työmarkkinoiden toimivuudessa otatte kyllä erittäin suuren riskin ja sen riskin maksajana on suomalainen yhteiskunta mahdollisesti se voi tulla tosi kalliiksi kun vaihtoehtona on monen talousasiantuntijan monen professorin näkemys siitä että olisi toinen tie järkevämpi tie jolla maltillisella palkankorotuslinjalla samaan aikaan meidän verrokkimaissa tehdään tuntuvia palkankorotuksia tämä yksikkökustannuskilpailukyky tasoittuu nopeaa vauhtia tällaisella että te lyötte kiinni päämäärän ettekä jousta siitä te otatte että työmarkkinatilanne kärjistyy tulee palkankorotusvaatimuksia revanssihenkeä ja silloin myöskin se pitkä tähtäin tästä suomalaisesta kilpailukyvystä vaarantuu kohtalokkaalla tavalla kuunnelkaa nyt talousasiantuntijoita mutta kuunnelkaa myöskin kokeneita ammattiyhdistys ja työmarkkinajohtajia
arvoisa herra puhemies edustaja uotila te sanotte että hallitus ottaa suuren riskin vielä suuremman riskin ottaisimme jos emme tekisi mitään kun te vetoatte asiantuntijoihin minä kunnioitan asiantuntijoita aina ilmestyy yksi asiantuntija joka sanoo että tämä tie on oikea sen jälkeen ilmestyy toinen joka sanoo että ei kun tämä tie on oikea hallituksen pitää päättää mikä on se tie ja me olemme valinneet tämän ja me me olemme koko ajan kertoneet että jos tulee parempi esitys me vedämme pakkolait pois

arvoisa puhemies kun ministeri lindström sanoo että hallituksen on pakko päättää niin tässä on nyt kyllä joku ihan perusteellinen väärinkäsitys ei teidän ole pakko päättää eivätkä teille oikeastaan kuulukaan palkat on paljon muita asioita joista teidän todellakin pitää päättää mutta kyllä länsimaisessa yhteiskunnassa vakiintunut ajattelu on se että palkoista ja työehdoista päättävät palkansaajat ja työnantajat ja heitä edustavat järjestöt täällä on puhuttu näistä eri maiden malleista ruotsin malli tanskan malli ja sitten suomen malli nyt se malli jota te ministeri lindström rakennatte se on todellakin aivan erikoinen täydellinen poikkeama niin suomen kuin muidenkin länsimaiden mallista te olette tekemässä pakkolakeja joilla leikataan työntekijöiden palkkasuhteen ehtoja ja konkreettisesti palkkoja se on erittäin kova linja pidän tätä hyvin kyseenalaisena myös perustuslain kannalta kysynkin ministeri lindström kun te ennen vaaleja sanoitte että te puolustatte suomalaista työmiestä oletteko te todella valmis esittelemään nämä lait eduskunnalle

arvoisa herra puhemies olen jos siihen tilanteeseen tullaan se on minun velvollisuuteni kun te sanotte että ei ole pakko päättää kyllä joskus on pakko tehdä päätöksiä eikä aina vain mennä sillä lailla että kyllä joku tulee joku ihme ja pelastaa meidät sanotte että tämä on aivan erikoinen malli niin on erikoinen tilannekin suomi on semmoisessa tilanteessa että tässä on pakko tehdä asioita kuten äsken sanoin nämä lait lähtevät lausunnolle ja siinä voidaan ottaa sitten kantaa myös näihin perustuslaillisiin ongelmiin ja kun virkavastuulla tätä asiaa on valmisteltu niin hallitus on sitä mieltä että nämä eivät ole perustuslain vastaisia koska ne ovat tarkkarajaisia ne kohdistuvat vain rajoitettuun osaan työ ja virkaehtosopimusten sisällöistä niillä ei puututa voimassa oleviin työehto ja virkaehtosopimuksiin ja sopimusrajoitukset ovat voimassa määräajan muun muassa näistä syistä me uskomme tähän että tämä on perustuslain mukainen mutta asiantuntijathan sen sitten

arvoisa puhemies meitä on iso joukko jotka toivovat ja jopa uskovat että vielä on aikaa vielä on mahdollisuus saada aikaan yhteiskuntasopimus ja kun valtiovarainministeri totesi että ovi on edelleen raollaan niin totta kai meitä kiinnostaa kuulla voitteko sanoa jotain voiko näissä neuvotteluissa edelleen syntyä senkaltainen tulos ettei tämä päämäärä jonka oppositio on on lukkoon toteutuisi vaan syntyisi mahdollisuus saada aikaan ratkaisu jolla saataisiin yhteiskuntarauha ja kasvulle edellytyksiä

arvoisa herra puhemies kuten varsinainen pääministeri on moneen otteeseen todennut niin me olemme valmiita ottamaan vastaan sellaisen ehdotuksen joka täyttää viisi plus viisi kriteerit ja meidän käsityksemme mukaan työmarkkinajärjestöt käyvät tällä hetkellä neuvotteluja tästä kokonaisuudesta ja kuten työministeri tuossa äsken totesi me olemme valmiita ottamaan vastaan sen neuvottelutuloksen ja ja arvioimaan sen kokonaisuuden osana meidän lainsäädäntöpakettia minun mielestäni suomen yhteiskunnan näkökulmasta on myös tärkeätä että tällä hetkellä panostamme kahteen asiaan näiden lainsäädäntötoimenpiteiden lisäksi yksi on palkkamaltti ja toinen on työrauha

arvoisa puhemies herr talman on aivan selvää että tämä taloustilanne on niin vaikea että jos suomi ei olisi euromaa niin oltaisiin varmasti jo tässä vaiheessa devalvoitu meidän taloutta nyt se ei ole mahdollista tämä tarkoittaa käytännössä sitä että työmarkkinauudistuksia tarvitaan mutta sitten tarvitaan myös luottamusta ja se on ehkä se suurin haaste tällä hetkellä että luottamusta ei tunnu puolin ja toisin löytyvän sitten kyseenalaistetaan aika paljon näitä lukuja te herra valtiovarainministeri totesitte että viisikymmentäkaksituhatta työpaikkaa se on ihan hyvä saavutus jos näin on on vain selvää että avautunut mistä ne työpaikat syntyvät ja miten tässä hallituksella on pieni viestinnällinen haaste olisin kysynyt ministeri lindströmiltä sitä että kun ainakin meidän ryhmässä on on oltu vakuuttuneita siitä että paikallinen sopiminen on se millä oikeasti saadaan jotain aikaiseksi ja säilytetään myös työpaikkoja niin miten tämä asia nyt etenee ja miten luodaan sitä luottamusta mikä on se pohja sille että paikallinen sopiminen ja malli saadaan toimimaan pitkässä juoksussa
arvoisa herra puhemies edustaja haglund puhui todella hyvän puheenvuoron eli tämä paikallinen sopiminen on asia jossa on minä näen mahdollisuuksia kunhan se tehdään oikealla tavalla se etenee nyt sillä lailla että me olemme sitä pureskelleet kertaalleen hallituksen piirissä ja pureskelemme vielä monta kertaa että me katsomme sen aivan atomeiksi millä tiellä me lähdemme etenemään meille tietysti

arvoisa puhemies meillä on todellakin käsillä tässä hyvin tärkeä uudistus josta on tarpeen selvästikin useaan kertaan keskustella sille on annettu useita nimiä joita voidaan perustella aivan yhtä hyvin tätä voidaan kutsua kilpailukyvyn edistämispaketiksi tai aivan yhtä perustellusti työpaikkojen pelastuspaketiksi mutta silti tähän kysymykseen tuntuu liittyvän paljon väärinkäsityksiä erityisen paljon ehkä täällä salissa yksi jatkuvasti esiin nouseva kysymys on tämä miksi tätä edistetään tällä tavoin no hallitushan kerta toisensa jälkeen on osoittanut olevansa kuunteleva ja yhteistyökykyinen ja erittäin yhteistyöhaluinen ja edelleen on korostanut sitä tänäänkin täällä tämä väärinkäsitys lienee jo oiottu mutta ehkä vielä kerran kannattaa tuoda esiin miten tämä paketti edistää kilpailukykyä ja vientiä kuten meidän valtiovarainministerimme on todennut näistä kuudesta askeleesta voisin asianomaisilta ministereiltä molemmilta kysyä miten tämä tuo meille kasvua miten tämä tuo meille työllisyyttä
jaha kuka aloittaa pääministerin sijainenko

jos pilkotaan vain se ensimmäinen joka on se kilpailukyky otan tästä vaikkapa arvioinnin ja selvityksen sivulta kolmekymmentäneljä ja totean kun katsotaan tätä toimenpidekokonaisuutta että viidellä prosentilla voidaan arvioida parannettavan yksityisen sektorin työllisyyttä noin viidelläkymmenelläkahdellatuhannella hengellä jos työllisyys lisääntyy pysyvästi viidelläkymmenelläkahdellatuhannella hengellä julkisen talouden kestävyysvaje pienenisi noin nolla pilkku viisi prosenttiyksikköä kyse on todellakin kokonaisuudesta eli tämä ensimmäinen viisi prosenttia ei ole se joka ratkaisee suomen tulevaisuuden yhtä tärkeä on se toinen viisi prosenttia jossa peräänkuulutetaan palkkamalttia ja yhtä tärkeä on itse asiassa se kolmas viisi prosenttia jolla uudistetaan meidän työmarkkinajärjestelmäämme vaikkapa ansiosidonnaisen tai paikallisen sopimisen kautta nämä ovat ne toimet joita me pystymme

kysyitte mikä estää sopimasta se estää sopimasta että rakennetaan alusta jossa suositaan toista osapuolta ja sopimusta edistäisi se että hallitus olisi yhteydessä myös työnantajapuoleen ja sopisi tai ajaisi painostaisi sille puolelle hieman joustoa näihin järjestelyihin mutta sitä ihmettelen tässä paketin kokonaisuudessa kun me puhuimme äsken sotesta sotesta että tässä teidän omassa paketissanne lukee että nämä esitykset

jotka ovat tällä hetkellä töissä mutta sitten te sanotte että ne jotka solmivat uuden työsopimuksen saavat sitten lomarahasta pienen osan lakisääteisesti tästä seuraa sellainen sekametelisoppa että tämä paketti työllistää lähinnä työoikeusjuristeja

arvoisa herra puhemies edustaja filatov on tietenkin oikeassa siinä että eihän tämä mikään täydellinen paketti ole mutta nämä ovat ne keinot mitä hallitus voi käyttää näihin me olemme päätyneet ja totta kai niissä on ongelmia kyllähän me sen tiedämme ja myönnämme mutta kuten on sanottu moneen kertaan tämä on se ainoa tapa millä me voimme tähän kustannuskilpailukykyyn puuttua ja jälleen kerran ovi on selällään apposen auki tervetuloa esittelemään parempi vaihtoehto me olemme ihan herkällä korvalla kuulemassa niitä vaihtoehtoja ja uskon että työmarkkinajärjestötkin

täällä on tullut opposition taholta varsin yllättäviä puheenvuoroja ensin edustaja uotila totesi täällä ettei arvosteta sopimista muuta on tehty koko tämän hallituskauden ajan kuin odotettu sitä että työmarkkinajärjestöt pystyvät sopimaan ja ja edelleen täällä on ilmoitettu että ollaan valmiita hyväksymään jos sieltä riittävän kunnianhimoinen ehdotus tulee sitten edustaja niinistö kertoi täällä että että älkää tehkö tätä lakipakettia vaan tehkää maltillinen palkkaratkaisu no olennainen osa tätä on maltillinen palkkaratkaisu mutta se ei yksin riitä siihen kilpailukykyongelmaan joka meillä tällä hetkellä on

arvoisa herra puhemies ei voi

ytimessä se siis koskee sitä kysymystä saavatko vapaassa länsimaassa palkansaajat ja työnantajat sopia palkoistaan vai onko niin että edustaja satonen ministeri stubb ja ministeri lindström päättävät palkkaleikkaukset tämä on ihan ytimessä nyt arvoisat edustajat onko todellakin pakkolailla leikkaatte työntekijöiden palkkoja kun teidän on muka pakko ei tämmöistä länsimaissa tapahdu vaan järjestöt sopivat palkoista eikä hallitus mene sinne työnantajan pukukoppiin niin kuin te olette nyt tehneet ja sotkette nämä neuvottelut tällä tavalla jos te te ette olisi tätä pakkohommaa lähteneet alun perin tekemään niin luulenpa että meillä olisi kohtuullisen tasapainoinen sopimus jossa ei kyllä niin paljon heikennettäisi työntekijöiden etuja kuin te nyt haluatte mukaan lukien ministeri lindström joka ennen vaaleja lupasi moneen kertaan puolustaa suomalaista työmiestä nyt hän toteuttaa erittäin kovan leikkausohjelman täydellisellä pakolla länsimaiden sääntöjen vastaisesti

sitä mieltä että paras yhteiskuntamalli on liberaali demokratia yhdistettynä sosiaaliseen markkinatalouteen mutta siinä vaiheessa kun kyseenalaistetaan länsimaisen demokratian perusolemus joka siis on se että vaaleilla valitut kansanedustajat ottavat loppupelissä vastuun sekä työllisyydestä että kasvusta lainsäädännön kautta minun mielestäni me olemme demokratian rajamailla se on ilman muuta selvää että tämä hallitus ja tämä eduskunta ottavat vastuunsa yhtä selvää on se että me pidämme sopimusyhteiskuntaa edelleen ja tulevaisuudessa tärkeänä osana länsimaista demokratiaa mutta jos sopimuksen kautta ei päästä yhteisymmärrykseen loppupelissä vastuu on edustaja heinäluoma myös teillä

arvoisa puhemies olen todella huolissani siitä mitä ministeri stubb äsken sanoi siinä ei ollut mitään liberaalia te sanoitte että hallituksen pitää normittaa uudella normilla se mikä voi olla maksimipalkka tai mikä voi olla maksimisairauspäivärahan korjaus ohi vapaan sopimisen työntekijän ja työnantajan kesken

että tästä on taloudelle lyhyellä aikavälillä vain haittaa ja se vaarantaa halun sopia paikallista sopimista joka on monin tavoin tehokkaampaa se vaarantaa halun tehdä pitkän aikavälin palkkamalttisopimus

arvoisa herra puhemies tämä nyt ainakin tarkoittaa sitä että ensimmäiseen kolmeen vuoteen positiivista kehitystä ei näillä ratkaisuilla tulla saamaan se nyt on fakta ja ja se on tullut virkamiehen sanomana selväksi eikä tule siitä eteenkään päin ja mikä oli se lähtötilanne sopimusyhteiskunta jota te sanotte kunnioittavanne lähtee siitä että meillä on työmarkkinaosapuolet ne tekevät ratkaisuja ne tuovat pöytään omat ehdotuksensa esimerkiksi työmarkkinaratkaisuksi ja niin edelleen tällä kertaa te te olette tulleet tähän väliin ja ottaneet neuvot vain työnantajapuolelta te olette suoraan ottaneet sieltä ja heidän kanssaan yhdessä todenneet että enää sitä periaatetta että osapuolet tuovat omat neuvottelutavoitteensa

seuraava kysymys edustaja räsänen arvoisa
puhemies isänpäivän jälkeen on julkisuuteen tuotu vanhustenhoidossa esiintyneitä vakavia epäkohtia useissa ympärivuorokautisissa yksiköissä henkilöstön määrä suhteessa hoidettavien määrään on jo tällä hetkellä puutteellinen eli hoitavia käsiä tarvittaisiin lisää siksi olen huolestunut siitä että hallitus aikoo leikata tästä ja vähentää vanhusten hoitajia alentamalla suositusta nolla pilkku viidestä hoitajasta nolla pilkku neljään hoitajaan potilasta kohden käytännössä tämä tarkoittaisi sitä että suurimman osan vuorokaudesta yhden ihmisen on hoidettava noin kahdeksaatoista vanhusta viime kaudellahan eduskunta linjasi että mitoitus on säädettävä lailla mikäli löytyy yksikin sellainen yksikkö jossa tuo tuo mitoitus ei ole riittävä kysyn teiltä ministeri rehula voitteko ottaa tämän uudestaan linjattavaksi näiden epäkohtien paljastuttua jotta kaikille ikäihmisille

yksikin esimerkki siitä että olemassa oleva lainsäädäntö ja olemassa olevat mitoitukset eivät ole toimineet on liikaa näitä viestejä tulee valitettavankin usein se mitä tavoitellaan se mikä on aivan keskeistä on että jokaiselle iästä riippumatta ja erityisesti varttuneemman sukupolven edustajalle turvataan arvokas vanhuus se mitä toimenpiteitä hallituksella on me yritämme tehdä vanhuspalveluista ikääntyvän väestön palveluista ihmisarvoisia etsimällä aivan uusia toimintatapoja meillä on olemassa hyviä ratkaisumalleja esimerkiksi vanhusten kotipalveluista eri puolilla suomea samoin meillä on kaksikymmentäneljä kautta seitsemän hoidon ja hoivan muotoja muotoja jotka ovat monennettavissa nykymitoituksilla jopa pienemmillä mitoituksilla ne on mahdollista tehdä tässä on paljon töitä jäljellä ja toivon mukaan nämä ikävät tapaukset

euroopan parlamentti ehdottaa että eun vuoden kaksituhattakuusitoista budjetissa on viisisataa miljoonaa euroa joilla lievennetään eun venäjän vastaisten pakotteiden vaikutuksia ehdotus on että suomen kiintiö tästä olisi yhdeksän miljoonaa euroa eun subvention erikoisuutena on että jäsenvaltioille annetaan samalla lupa ottaa käyttöön kansallisia tukia summan kaksinkertaistamiseen asti sianlihan osalta tämä olisi erittäin merkittävää jotta elinkeino ei romahtaisi täysin sen alan kannattavuus on tällä hetkellä nimittäin erittäin heikko kysynkin ministeri tiilikaiselta aikooko hallitus ja ministeriö vuonna kaksituhattakuusitoista hyödyntää tätä eun antamaa mahdollisuutta eli kansallisin varoin kompensoida sianlihan tuottajia niistä seurauksista jotka ovat aiheutuneet näistä pakotteista
arvoisa herra puhemies edustaja kuvasi aivan oikein tämän euroopan laajuisen kriisipaketin millä maatalouden kriisiä on päätetty helpottaa ja suomen osuus on siitä yhdeksän miljoonaa mikä tulee tuolta eulta sen lisäksi hallitus on jo päättänyt lisäbudjetissa osoittaa kaksikymmentä miljoonaa kansallisia varoja maatalouden tukalan tilanteen hoitamiseen näistä yhdessä muodostuu kokonaisuus joka mahdollistaa tämän kansallisen lisäosan maksamisen nyt eun myöntämien tukien päälle se miten tämä tarkkaan ottaen eri tuotantosuuntien kesken jaetaan on vielä auki mutta tulen huolehtimaan myös siitä että sikatalous saa osansa näistä myönnettävistä tukieuroista

että autoveroa tulisi laskea kahdellasadalla miljoonalla eurolla ei varmaan yllätä ketään kun sanon että rahoille olisi fiksumpaakin käyttöä jos autoveroa laskettaisiin vain sadalla miljoonalla eurolla olisi lopputulos kustannusneutraali kun hallitus on kuitenkin esittänyt että ajoneuvoveroa nostettaisiin sadalla miljoonalla me jaamme varmaan kaikki sen yhteisen tavoitteen että liikenteen päästöjä tulisi laskea siihen auto ja ajoneuvovero ovat erinomaisia työkaluja mitä enemmän suuripäästöisiä autoja verotetaan sitä vähemmän niitä on liikenteessä mitä vähemmän pienipäästöisiä autoja verotetaan sitä enemmän niitä on liikenteessä erityisesti meidän tulisi suosia nollapäästöisiä autoja ja tavoitteeseen päästäisiin jos niiden verot laskettaisiin nollaan määräajaksi näillä sanoin esitänkin vastalauseen neljä mukaisesti että ensimmäinen lakiehdotus hyväksytään muutoin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena paitsi lain liitteen verotaulukko yhtenä muutettuna sekä että toinen lakiehdotus hyväksytään muutoin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena paitsi lain liitteen verotaulukko yhtenä muutettuna

kannatan edustaja vartian tekemää esitystä

arvoisa herra puhemies tämä esitys on osa sipilän hallituksen linjauksia uskomme että se saa autokantaa uudistumaan uskomme että se luo osaltaan uutta kasvua se on osana suurempaa liikenneverouudistusta jossa sitten esimerkiksi kiristämme näitten muskeliveneitten verotusta ja ja raskaan liikenteen tienkäyttömaksu tulee voimaan tällä verotuksella voidaan myös tosiaan säädellä sitä että autokanta uusiutuu vähäpäästöisemmäksi minusta se on ihan positiivinen asia ja toki helpottaa niitä keskituloisia työntekijöitä joiden pärjäämisestä tämä sali on monesti ollut huolissaan

pyydän saada huomauttaa edustajille että muutosesitykset tehdään asian seuraavassa käsittelyssä anteeksi huomenna asian yksityiskohtaisessa

arvoisa herra puhemies suomessa ajetaan euroopan vanhimmilla autoilla lähes euroopan huonokuntoisimmilla teillä suomessa käytössä olevien henkilöautojen keski ikä on kolmetoista pilkku viisi vuotta mitä se tarkoittaa autoissa se tarkoittaa sitä että ne ovat päästöiltään huonompia kuin uudet autot ne ovat turvallisuudeltaan huonompia kuin uudet autot ja sen takia pitää toimenpiteitä tehdä että autokantamme saataisiin paremmaksi

alennukset on tarkoitus toteuttaa siis seuraavien neljän vuoden aikana ja kohdentaa pienipäästöisiin ajoneuvoihin ympäristöohjauksen tehostamiseksi ja tässä siis rajaksi on asetettu tuo sataneljäkymmentä grammaa kilometrillä autovero alenisi siten autoilla joiden ominaishiilidioksidipäästö on enintään tuo vastaavasti jos päästötaso on tätä suurempi veroprosentti säilyisi nykyisen suuruisena esitykseen sisältyy toisaalta myös vuotuisen ajoneuvoveron korotus vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta muutos on tarkoitus toteuttaa tasasuuruisena perusveron korotuksena koko suomen autokantaan ajoneuvoveroa olisi siis ollut tarkoitus korottaa joka tapauksessa fiskaalisista syistä autoveromuutoksesta riippumatta kokonaisuutena nämä kaksi esitystä keventävät kuitenkin autoilun verotusta suomessa vuodesta kaksituhattakahdeksantoista lähtien

sillä oikeastaan tavoitellaan se on varmasti kysymys mitä olisi ja on syytä pohtia tarkkaan itse edustin ajattelumallia jossa tämäntyyppinen alennus olisi ollut järkevämpää tehdä kertarysäyksenä silloin auton keskihinta olisi alentunut tällä kahdensadan miljoonan kevennyksellä tuollaisen noin tuhatviisisataa viiva kaksituhatta euroa nyt kun se tehdään neljässä palasessa auton hinnan muutos on vain muutaman sata euroa onko sillä aidosti sitten merkitystä autokaupan vilkastumiseen minun mielestäni tässä aika oleellinen oleellinen kysymys mutta ymmärrän sen että tämä rytmitettiin nimenomaan fiskaalisista syistä tällä tavalla minun mielestäni on syytä pohtia myös sitä olisiko jo aika suomessa luopua autoverosta kokonaan autovero tuottaa suomessa noin yhden miljardin verotuloja en en esitä sitä että siitä luovuttaisiin jos edustaja heinäluoma keskittyy kuuntelemaan kerron teille miten tämä ratkaistaan niin että verotulot eivät vähene vaan autokanta uudistuu

ratkaisu löytyisi ajoneuvoverosta meillä on suomessa noin kolme miljoonaa autoa ja ajoneuvovero on tällä hetkellä noin kaksisataa euroa jos se korotettaisiin noin kolmeensataanviiteenkymmeneen neljäänsataan euroon vuodessa niin näin vuotuinen perusveron kokonaispotti nousisi nykyisestä viidestäsadasta miljoonasta yhteen pilkku viiteen miljardiin eli tällä tavalla ottaisimme kiinni kiinni tuon

halpenisi alenisi noin seitsemäntuhattaviisisataa euroa ja sillä olisi jo aidosti merkitystä siihen että autokantamme lähtisi aidosti uusiutumaan ja autoista tulisi ekologisempia

tulevaisuuspohdintana kun seuraavia askeleita mietitään tämä olisi olisi kustannusneutraali malli arvoisa puhemies meillä autoilun verotuksessa on tapahtumassa muutakin leasingjärjestelmässä on uhkia jotka voivat osaltaan olla uhkaamassa myös suomalaista autokauppaa ja ja monta muuta jotka eusta tulevat ja näitä pitää tarkasti seurata

herra puhemies me olemme aika usein käyneet tässä salissa keskustelua tästä autoverosta siinä yhteydessä kun me olemme puhuneet hallituksen kokonaislinjasta sekä talouspoliittisesti että sitten arvovalinnoista silloin on on tullut ilmi se että vaikka sinänsä on varmasti hyvä jos autoveroa on vara alentaa mutta käytännössä tässä on nyt syntynyt sellainen tilanne että että aina kun hallitukselta on kysytty miksi eläkkeensaajien verotusta tehdään epäreilummaksi palkansaajaan nähden tai miksi maakunnissa vedetään junanraiteita rullalle ja ja tehdään aivan hölmöjä säästöjä niin samaan aikaan riittää kuitenkin hallituksella tällä vaalikaudella kaksisataa miljoonaa euroa autoveron alennukseen

todellakin en nyt kyllä nopeasti keksi jonka laskemiselle ei olisi jotain perustetta jopa huutavia perusteita löytyy näin se sitten vain on että kun jotain lasketaan jostain muualta kerätään lisää koska meidän pitää kuitenkin pitää poliisi toiminnassa maanpuolustus pitää hoitaa sekä yliopistot ja koulutus ja vielä sitten pitää huolehtia toisistamme arvovalintoja tehdään hallitus on tehnyt nyt sen arvovalinnan että se panee tämän kaksisataa miljoonaa tänne autoveron laskuun sitten se on kyllä valmis sanomaan että rahat on loppu työttömyysturvaan kahdensadan miljoonan euron leikkaus ja tämä aika järisyttävä kyse on pienestä rahasta vrn ostopalveluiden lakkautus joka tarkoittaa sitä että vr joutuu lopettamaan junaliikenteen keskisessä suomessa maakunnissa arvoisat edustajat joten arvovalintoja tehdään myös tämän ratkaisun yhteydessä

puhemies autoverotuksen linjauksia tehtiin jo kaksituhatta luvun puolessavälissä eli silloin lähti periaatteessa tämä linjaus siitä että me pyrimme tiputtamaan autoverotusta alaspäin ja viemään verotuksen painopistettä käyttöön tämä on ihan suoraa siirtymää siitä ja onpa siinä tainnut olla aika moni puolue hallituksessa sillä ajalla mitä tätä yleistä linjaa on käytetty tämä esitys jatkaa sitä linjaa näen sen että meillä on kuitenkin ne perusperiaatteet joita tällä haetaan ympäristöystävällisyys turvallisuus näitä samoja me olemme käyttäneet koko ajan

ratkaisua leikkauksilla rahoiteta tämä on osa kokonaisratkaisua minkä hallitus tekee verotuksen talouden ja muun osalta muistaen muistaen edustaja viitanen että kuitenkin tämäkin hallitus valitettavasti joutuu ensi vuonna ottamaan viisi miljardia euroa uutta velkaa edustaja heinäluoma peräänkuulutti että onko tämä arvokysymys valinta no siinä mielessä kyllä että jopa teidän nykyisellä kannatuksellanne teillä täytyy olla perheellisiä duunareita esimerkiksi haja asutusalueilta kannattajina kyllä tämä on heille merkittävää että voidaan ostaa uusi parempi auto ja toinen arvovalinta on totta kai ympäristöasiat myös

arvoisa puhemies kaikkihan ovat viime kädessä arvovalintoja ja minusta tuntuu että monet kansanedustajat täällä vannovat tasa arvon ja yhdenvertaisuuden nimeen nyt meidän täytyy kuitenkin autoveron ja autoiluun liittyvien verojen kohdalla arvioida vähän kuinka yhdenvertaista ja tasa arvoista ihmisten elämä ja asuminen eri puolilla suomea on jos minun käsitykseni on oikea että jos minä täällä pääkaupunkiseudulla liikun niin minä pystyn sen tekemään julkisilla kulkuneuvoilla ja ne oikeasti täällä minä maksan siitä viisikymmentä viiva sata euroa kuussa sitä tuetaan sekä kuntien kautta että valtion kautta mutta kun me menemme tuonne muualle suomeen julkinen liikenne todellisuudessa ei toimi oma auto on pakollinen se korvaa julkisen liikenteen kuinka oikeudenmukaista on se että kumipyöräliikenteeltä yleensä tieliikenteestä kerätään lähes kahdeksan miljardia veroa ja sinne palautuu joka kahdeksas euro todella heikkokuntoisen tiestön ylläpitoon jatketaan kohta kun seuraava puheenvuoro

tämä pyhä peltilehmä kyllä vain herättää jatkuvasti intohimoja vaikka nämä ehdotetut muutokset autoverolaissa ovat oikeansuuntaiset ympäristön ja ajoneuvokannan kannalta myöskin näin ei ole tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa syytä ryhtyä alentamaan sellaisia verolajeja joilla ei ole ole suoranaisia dynaamisia vaikutuksia autojen ominaishiilidioksidipäästöjen oletettu aleneminen huomioon ottaen keskipäästöisen auton noin puolittuisi vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä tämä on erittäin paljon tässä taloudellisessa tilanteessa mielestäni hallituksen esittämä kolmenkymmenenyhden miljoonan euron veroalentaminen ensi vuodeksi pitäisi sen sijaan kohdentaa sellaisiin toimenpiteisiin jotka vaikuttavat suoraan työllisyyteen ja sen kautta myöskin verotulojen kasvuun ja tämän takia ehdotan että autovero pidetään nykyisellä tasolla ja puhemies tämä tarkoittaa myöskin sitä että ruotsalainen eduskuntaryhmä yhtyy vasemmistoliiton vastalauseeseen sen ponnen osalta mutta kuten äsken kävi ilmi

arvoisa herra puhemies minusta tämä on hieman ristiriitaista että täällä perussuomalaiset samassa puheenvuorossa sanovat että joudumme ottamaan lisää velkaa mutta sitten samaan aikaan on kummallista että löytyy rahaa hupsista vain kaksisataa miljoonaa nimenomaan juuri autoveron

nyt on pakko leikata palkkoja toivottavasti me tässä salissa nyt muistaisimme sen että politiikassa on viime kädessä aina kysymys arvovalinnoista ja siksi esimerkiksi me sosialidemokraatit omassa vaihtoehtobudjetissamme teemme arvovalinnat siten että me tästä autoveron alennuksesta leikkaamme osan siihen että me pystymme maakunnissa turvaamaan junayhteydet luulisi tämän asian kiinnostavan myös esimerkiksi keskustan edustajia jotka varmasti ainakin

ja tämä autovero on siinä yksi sellainen tekijä joka on aikamoinen erottava tekijä tänä päivänä uutinen kainuun sanomissa oli että kun me olemme muuttaneet siellä jo paljon asfalttiteitä sorateiksi niin nyt ei riitä kuin kahdelle kilometrille vain peruskorjaukset vuosittain ja se kestää noin kahdessatuhannessa kilometrissä tuhannen vuotta ennen kuin saadaan uusittua edes ne tiet toivottavasti me saamme ajaa niillä autoilla siellä

hallituksen esittämä ajoneuvoveron korotus kohdistuu suoraan pienituloisiin ajoneuvoa pakon sanelemina käyttäviin varsinkin meillä päin itäisessä harvakseltaan mutta kauttaaltaan asutussa suomessa jossa julkinen liikenne paljon huonompi kuin pääkaupunkiseudulla ja nyt hallituksen toimin entisestään heikentyy monilla näillä pienituloisilla on käytössään hieman vanhempi käyttöauto jonka vero nyt siis nousee erityisesti eläkeläiset tarvitsevat näitä kauppa ja apteekkireissuilleen vuotuiset ajokilometrimäärät jäävät pieniksi mutta käyttömaksu nousee toisin kuin hyvätuloisen omistamassa uudenkarheassa päästömanipuloidussa skoda octaviassa jonka ajoneuvoveroa ei nyt sitten nosteta ollenkaan ensi vuonna mutta samaan aikaan niillä ajetaan useita kymmeniä tuhansia kilometrejä vuodessa ja kulutetaan tiestöä ja kasvatetaan hiilijalanjälkeä monikymmenkertaisesti enemmän kuin vanhoilla autoilla pidän tätä epätasa arvoisena kohteluna

tarkemmin perehtynyt ja miettinyt tätä asiaa niin arvoina ovat tietyt ympäristöasiat joita meidän pitää ihan rehellisesti alkaa miettimään millä tavalla voisimme kehittää suomalaista työllisyyttä ja suomalaista ympäristöasiaa ja ja siihen voisimme alkaa meidän omia energiavaroja käyttämään löydettäisiin uusia ympäristöystävällisiä polttoaineita että me voisimme todellakin saada meille tänne suomeen työpaikkoja ja toimintoja ja nyt sitten kaikki nämä kulut kulkemisesta minä tiedän mitä on asua kaukana ja syrjässä kun matkat ovat pitkät mutta emmeköhän me tällä kuitenkin pääse ihan järkevästi eteenpäin

puhemies turvallinen auto on arvovalinta vähäpäästöinen auto on arvovalinta ja myös se on arvovalinta että me haluamme että yhä useammalla suomalaisella olisi tuoreempi auto vähäpäästöinen auto entistä turvallisempi auto ja sen takia tätä muutosta tehdään että meidän autojen keski ikä joka on euroopan korkein kolmetoista pilkku viisi vuotta saataisiin laskemaan on ehdottomasti totta niin kuin edustaja lintilä totesi että että autovero on kuitenkin koko ajan kiinni siitä paljonko autoja myydään mutta ajoneuvovero on vakaa eli sieltä se tuotto tulee niin kuin jo sosialidemokraattien ollessa hallituksessa on edetty elikkä siirretty auton ostamisesta verotuksen painopistettä sinne käytön suuntaan tämä on ollut se se

vielä vähäpäästöisiä mutta meidän pääongelmamme on tämä hirveä työttömyystilanne jossa me olemme ja sen takia ja tässä yhdyn edustaja wallinin puheenvuoron alkuosaan jossa hän tämän erittäin hyvin sanoi täytyy katsoa mikä on meidän veropolitiikan painopiste mieluummin kevennetään työn verotusta jota kautta syntyy uusia työpaikkoja kuin tuontiautojen verotusta yksikään asiantuntija jota olemme kuulleet ainakin niin että olen ollut paikan päällä ei ole puoltanut tätä moni on sen sijaan ihmetellyt miksi ihmeessä pannaan kaksisataa miljoonaa tähän sen takia demarit esittävät että pientä siivua tästä käytettäisiin maakuntien liikenneyhteyksien hyväksi ja vrn ostopalvelujen mahdollistamiseksi

puhemies edustaja heinäluoma meillä ei ei ole varmasti eriävää käsitystä siitä että maamme taloustilanne on erittäin haastava ja vakava ja siihen tulee sillä vakavuudella suhtautua ja tuloverotuksen keventäminen on myös sipilän hallituksen kärkiverotuksessa oikeastaan edustaja heinonen jo esitteli tämän lain minkä ajattelin tuossa verojaoston puheenjohtajan roolissa tehdä tehdä mutta tässä oikeastaan nämä kolme pointtia jotka ovat tulleet esille ovat autoveron alentaminen ajoneuvoveron nostaminen ja sitten näitten käytettyjen tuontiautojen verotustavan muuttaminen

tätä tätä on tietysti käyty niin kuin on tullut jo esille varmaan toistakymmentä vuotta jo ja kyllä meillä haaste tulee olemaan se että me olemme perustaneet ihan järkevästi autoveron päästöjen suhteen mutta teknologiakehitys ajaa koko ajan sitä alemmas me joudumme jossain vaiheessa rupeamaan miettimään sitä mitä muutoksia me tulemme tekemään koska tällä on edelleenkin hyvin vahva fiskaalinen vaikutus meille ja siinä oikeastaan on yksi syy siihen että päätettiin kuitenkin tässä tiukassakin taloustilanteessa autoveroon lähteä koska jossain vaiheessa todennäköisesti tulevat hallitukset joutuvat siihen reagoimaan

arvioitu kuitenkin olevan noin

uuden auton lisämyynti ja ja kun otetaan tämä romutuspalkkio tähän mukaan niin tällä hetkellä autopuolella on ihan kohtuullinen tilanne ei voi aliarvioida ja väheksyä sen työllistävää vaikutusta sitten hyvin lyhyesti tämä tuontiautojen tilanne tässä uudessa säännöksessähän on se että ei käytetyistä tuontiautoista kannettaisi veroa enempää kuin vastaavasta samaan aikaan

siinä on tietysti se että nyt ne ihmiset jotka hakevat siihen oikaisua joutuvat tekemään sen itse koska se olisi menettelytapana ollut hyvin raskas että tulli olisi ruvennut käymään läpi koko sitä verotusaineistoa ja toisena syynä on se että ei ole olemassa mitään tilitietoja näiltä henkilöiltä

arvoisa herra puhemies

se summa voidaan kertoa kymmenellä ja on noin yksi pilkku kaksi miljardia ehkä enemmänkin koska se

tuotti aikaisemminkin sadanviidenkymmenen miljoonaakin mutta siis silloin ilman mitään vastiketta ilman mitään perusteita muuta kuin se että siinä verojärjestelmässä oli tiettyjä epäkohtia sosialidemokraatit ajoivat varallisuusveron poistamisen kokonaan ja kerralla se oli kädenojennus neljänkymmenentuhannen suomen rikkaimmalle silloin jotka ovat siis sen pitkälti toista miljardia saaneet tämän arvovalinnan perusteella näinä vuosina kääriä taskuihinsa viime kaudellahan hallitus alensi yhteisöveroa kahdestakymmenestäneljästä pilkku viidestä prosentista prosentista kahteenkymmeneen prosenttiin oli hyvät perustelut koska taloudellinen tilanne on vaikea sinänsä eli työllisyysnäkymät ja tilanne mutta toisaalta kyllä se on osinkoja kasvattanut reippaasti ja voidaan kysyä onko se tuonut työpaikkoja kun työllisyys ja taloustilanne on tänä päivänä se mikä on nämä ovat olleet sosialidemokraattien linja ja arvovalintoja viimeisinä vuosina nyt hallitus on valinnut sen arvovalinnan että autoveroa alennetaan jonkin verran se kohdistuu niihin ihmisiin jotka autoa tarvitsevat niihin duunareihin jotka tarvitsevat työssään tai muutoin elämässään autoa se on kevennys heidän heidän tilanteeseensa ja lisää heidän ostovoimaansa muihin tarkoituksiin

tässä suositaan pieni ja keskipäästöisiä autoja eli ympäristöpoliittisesti tämä on erittäin hyvä ja tarpeellinen linja tässä tilanteessa kun ympäristöasiat ovat kaatumassa meidän päällemme hyvin voimakkaasti toinen peruste on turvallisuus liikenteen turvallisuudesta meidän on koko ajan pidettävä huolta ja tällöin turvallisuutta voidaan parantaa autokannan uusimisella meillä on varsin vanha autokanta ja se on turvallisuusriski koko ajan eli tässä mielessä perustelut ovat hyvät kolmas peruste on työllisyysperuste siltä osin että erityisesti autoalaa koskien autokauppa on ollut heikkoa viime vuosina tällä pystytään turvaamaan autoalan työpaikkoja välittömästi alan työpaikkaa ja sitten välillisesti vielä neljäkymmentäkuusituhatta merkittävä määrä kuinka paljon tämä vaikuttaa niihin on tietysti aina arvio mutta väittäisin että yhtä paljon kuin sosialidemokraattien ajama varallisuusveron poisto kymmenen vuotta sitten herra puhemies suomessa on euroopan unionin korkein autovero ja meidän on väistämättä tulevina vuosina alennettava autoveroa nyt hallitus on ottanut neljän vuoden tähtäimen ja tekee sen hallitusti niin ettei tule kohtuuttomia tai oikeastaan ei varmaan tule ollenkaan markkinahäiriöitä jotka tähän aina liittyvät siinä mielessä menettely on hyvin perusteltu ja viisas minä arvelen niin että sosialidemokraattienkin linja oli silloin kymmenen vuotta sitten kun kaksituhattaseitsemän tulivat voimaan nämä edelliset autoveroa koskevat merkittävät uudistukset se että auton hankinnasta siirretään verorasitusta sen käyttöön se on ympäristöpoliittisesti oikein aluepoliittisesti se voi olla hankala menettely tai siitä löytyy ongelmia mutta tämä on se linja joka kuitenkin on valittu ja johon on hyvät perustelut herra puhemies tämä esitys tässä muodossa ei ole mikään valtion verotulojen leikkaus vaan tämä on perusteltu siirtymä autoverotuksen ja ajoneuvoverotuksen osalta siihen suuntaan mihin on yleisesti yleisesti haluttu mennä täällä suomessa lisäksi totean että

tuotto kasvaa tällä koska autojen myynti lisääntyy siitä kahdentuhannen viiva kahdentuhannenviidensadan uuden auton myynnillä lisätään liikenneturvallisuutta mutta ennen kaikkea myös autoveron tuottoa ja se on otettava huomioon tätä uudistusta tai muutosta arvioitaessa arvioitaessa kaiken kaikkiaan ympäristö turvallisuus työllisyysperusteista ja niiden duunarien näkökulmasta jotka pystyvät ostamaan uuden auton kun se on hieman edullisempi tämä on ihan perusteltu linja tätä ei rahoiteta millään menoleikkauksilla menemme

arvoisa puhemies autoveroa kevennetään pienipäästöisiä autoja suosien neljän vuoden aikana kahdellasadalla miljoonalla eurolla vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasolla autovaltaisessa espoossa tätä tervehditään ilolla autoalan keskusliitto ja autotuojat ry ovat todenneet että hallituksen esitys tukee hyvin autokannan uudistamistavoitetta liikenteen päästöjen vähentämistä ja liikenneturvallisuuden parantumista ja kun ajattelee että esityksessä pienipäästöisiä suositaan on tietysti syytä uskoa että uusien autojen energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt laskevat arvoisa vasemmisto oppositio miksi ette usko asiantuntijoita onko yksityisautoileva espoolaisperhe niin suuri peikko että ympäristön pelastaminenkin jää toissijaiseksi täällä ovat näköjään demarit jo melkein kokonaan kaikonneet yksinäinen harakka vielä siellä jaksaa olla paikalla ja onhan siellä yksi vihreäkin kaikki kunnia

myös edustaja vartialle siellä hallitus siis hakee tällä ohjaavaa vaikutusta ja minun mielestäni se on erinomainen asia jos sitten ajatellaan tätä itse veronalennusta näin taloudellisessa mielessä yksityisen ihmisen kannalta niin ajatellaan esimerkiksi toyota yarista joka on yksi yleisimpiä vero laskee noin kuusisataa euroa tämän neljän vuoden aikana ja ford focuksella sitten puolestaan noin yhdeksänsataa euroa kyllä minä näen että näillä on vaikka summat voivat kuulostaa pieniltä sillä tavalla merkitystä että se on rahaa jonka perheet duunarit ja ne kuuluisat kätilötkin voivat käyttää muuhun kulutukseen eli kyllä näen että nämä rahat sitten valtion kirstuun jollakin toisella tavalla tiensä löytävät autokauppiaatkin ovat toisaalta tyytyväisiä tähän uudistukseen nimenomaan siksi että se on porrastettu edustaja heinonen tuossa hieman sitä kritisoi itse näen että syystä välttämätöntä näin autokauppa käy mukavasti koko tämän neljän vuoden ajan eikä merkittäviä ja äkillisiä varastoarvojen alenemisia pääse tapahtumaan autoveron keventäminen tai jopa suoranainen poistaminen oli ennen vaaleja perussuomalaisten ohjelmassa ja uudellamaalla myös omassa vaalikampanjassani tavoitteena tämän hallitus toteuttaa yleisesti ottaen ja tässäkin kysymyksessä on hienoa että hallitus ottaa johtajuuden ei pelkää ottaa sitä ja lähtee tekemään todellisia päätöksiä näin ollen onkin kun nyt turuille ja toreille menee ja tilanne on maahanmuuton ja vaikean taloustilanteen osalta mikä on että voi sanoa että autoveron kevennys on yksi niistä perussuomalaisista peukalonjäljistä mikä on ensimmäistä kertaa hallitusvastuussa ollessa saatu aikaan ja sitähän vain alleviivaa se että edustaja viitanen itkee niin kovin vallan menetys ottaa demareissa koville

edustaja eestilä seuraavana salissa ovat paikalla edustajat jotka ovat pyytäneet puheenvuoron siksi en myönnä nyt vastauspuheenvuoroja koska ne vain muuttaisivat sitä pyyntöjärjestystä joka täällä listassa tällä hetkellä on siis menemme

arvoisa puhemies liikkuminen on ihmisten perusoikeus se on suoranainen välttämättömyys ilman liikkumista ihminen ei pysty asioimaan ja ilman liikkumista ihminen ei ei pysty käymään töissä sen takia kun tämä liikkuminen on ihmisen perusoikeus minä tarkastelen vähän eri alueiden näkökulmasta autoveroa ja tätä liikkumista niin kuin äsken puheenvuorossa totesin ilman sen kummempaa vastakkainasettelua pääkaupunkiseudulla julkinen liikenne toimii erinomaisesti kansainvälisessä vertailussa yksi parhaita kaupunkeja missä julkinen liikenne toimii ja jos täällä kuntalainen käyttää julkista kulkuneuvoa niin häntä tuetaan sekä kunnan taholta että valtion taholta mutta sitten kun mennään kauemmaksi muualle suomeen itä suomeen ja pohjois suomeen niin oma auto on välttämättömyys julkinen liikenne joko toimii siellä huonosti tai ei toimi ollenkaan eli käytännössä ja todellisuudessa oma auto korvaa puuttuvan julkisen liikenteen jos tätä tarkastellaan oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tasavertaisuuden näkökulmasta ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta niin kuinka perusteltuna täällä jotkut kollegat pitävät sitä että tieliikenteestä kerätään veroja lähes kahdeksan miljardia siitä palautuu erittäin heikkokuntoiseen tiestöön alle miljardi eli joka kahdeksas euro pelkästään autoverosta ja polttoaineiden verosta kertyy kuusi miljardia euroa eli se joka liikkuu itä ja pohjois suomessa pakotettuna omalla autolla joutuu valtavan veronkeräyksen kohteeksi se raha käytetään aivan muualle eli kysymyksessä on selvästi tulonsiirto ja palvelujen rahoittaminen niiden ihmisten yksityisautoilusta joille se on aika mielenkiintoinen kysymys ja tätä kannattaa hieman tarkemminkin pohtia silloin minun täytyy kyllä sanoa että jos sosialidemokraatit haluavat verottaa näitä ihmisiä vielä enemmän kuin hallitus niin sehän on selvä arvovalinta se on syytä panna merkille minun mielestäni se verotus on tällä hetkellä todella liian suurta jotakinhan tälle pitää tehdä

valtio on pannut tähän tuhat euroa per auto ja jokaisesta autokaupasta se on saanut keskimäärin kolmetuhatta euroa ja minun käsitykseni mukaan valtio on saanut verotuloja takaisin tästä kahdeksan miljoonan euron panostuksesta kaksikymmentäneljä miljoonaa ja nettonahan se tekee laskennallisesti kuusitoista miljoonaa minun mielestäni aika hyviä päätöksiä on eduskunnassa tehty lopputulemana on se että ihmiset ovat pystyneet ostamaan turvallisempia autoja jotka kuluttavat vähemmän ja ovat ilmaston kannalta parempia

äärimmäisen synkkä historia se sisältää jäsenvaltiorikkomuksia se sisältää lainvastaisuuksia ja kaikkein erikoisin tilanne on että tulli on jo viisitoista viisitoista vuotta tehnyt virheellisiä hallinnollisia päätöksiä joihin kansalaiset eivät ole saaneet muutosoikeutta kertaakaan ole korkein hallinto oikeus antanut muutosoikeutta kenellekään jotta tullin tekemä virheellinen hallintopäätös olisi hallintolainkäyttölain nojalla peruttu laki antaa siihen mahdollisuuden yli viiden vuoden määräajalla mikäli perusteet ovat oikeita jos perusteiden pitää olla erityisen suuret niin kuin laki määrää niin en ymmärrä miten voi jostakin löytyä suurempia perusteita kuin se että kyseessä on jäsenvaltiorikkomus ja kyseessä on korkeimman oikeuden mukaan valtion vahingonkorvausvelvollisuus

alennusta erittäin tervetulleena vaikka se onkin kohtalaisen pieni siinä on selvä linja jota meidän täytyy jatkaa jotta suomessakin ihmiset saavat sitten turvallisempia ja halvempia autoja ostaa mitä tulee sitten tähän korkeaan verotukseen yleensä niin kun täällä monet kantavat huolta siitä että täällä kalliita autoja jotkut ostavat niin täytyy muistaa että kalliista autoista yhteiskunta saa paljon veroja jo nyt tapahtuu sellainen että kun tämä autoverotus on liian korkea niin ihmiset ostavat ulkomaille näitä kalliita autoja ja jokainen veroeuro jää suomeen saamatta eli kateus vie kalatkin

linjana erittäin hyvä mutta se täytyy todeta puhuttaessa esimerkiksi sähköautoista että ne eivät toimi tuolla pitkien etäisyyksien suomessa silloin siinä tapahtuu semmoinen ilmiö että jos niitä kohtuuttomasti aletaan suosimaan niin silloin me jälleen törmäämme aika pahaan yhdenvertaisuus ja tasa arvo ongelmaan sillä täällä sähköautolla pärjää mutta muualla suomessa ei

arvoisa puhemies edellinen edustaja päätti siihen mistä minä aloitan elikkä sähköautoista tulin tänne puhumaan öljypohjaisia polttoaineita käyttävät autot ovat sekä maailmanlaajuisesti että myös suomessa merkittävä haitallisten hiilidioksidipäästöjen lähde jatkuvasti kasvava autokanta ylläpitää ja saattaa jopa lisätä näitä ongelmapäästöjä vaikka kehittyvä teknologia onnistuukin vähentämään autokohtaisia päästöjä merkittävän alun ongelmapäästöjen vähentämisessä voi tulevaisuudessa ja jo tällä hetkellä tarjota sähköauto koska sen käyttövoima eli sähkö on päästötöntä puhdasta ja ympäristöystävällistä sähköautosta ei aiheudu ajon aikana lainkaan hiilidioksidipäästöjä näin voidaan vaikuttaa tervehdyttävästi suurten kaupunkien huononevaan ilmanlaatuun ja yleisemminkin liikenteen päästöistä osaltaan johtuvaa maapallon ilmaston lämpenemistä sähköautoista puhuttaessa tarkoitetaan akkusähköautoja joiden kaikki ajamiseen tarvittava sähköenergia on on varastoitu autoissa oleviin akkuihin sähkömoottori on energiatehokas hiljainen ja ja yksinkertainen se ei tuota pakokaasuja eikä näin ollen hiilidioksidipäästöjä ja sen käyttämä energia voidaan tuottaa uusiutuvilla energialähteillä sähköautojen käytöllä voidaan vaikuttaa siis tervehdyttävästi ja se on erittäin tärkeää tänä päivänä sähköautojen rinnalla ympäristöystävällisenä pidetään myös niin sanottua hybridiautoa jossa on kaksi eri voimanlähdettä arvoisa puhemies eun puhtaan liikenteen tavoitteisiin kuuluu sähköautojen infrastruktuurin rakentaminen komission direktiiviesitys sisältää maakohtaiset velvoitteet sähköautojen latausverkoston rakentamiselle lisäksi direktiivi muun muassa velvoittaa maakohtaisiin toimenpiteisiin sähköautoilun edistämiseksi sähköisiä ratkaisuja tukevalla liikennepolitiikalla voidaan alentaa liikenteen päästöjä ja parantaa kaupunkien ilmanlaatua pienhiukkasten vähenemisen kautta suomessa sähköautojen yleistymistä aiotaan lähivuosina edistää muun muassa jakeluverkostoa kehittämällä eun ajoneuvolainsäädäntöön vaikuttamalla informaatio ohjausta kehittämällä sekä tarpeen vaatiessa myös taloudellista ohjausta kehittämällä tavoitteena on että sähköautojen ja muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus kaikista uusista myytävistä henkilöautoista olisi viisikymmentä prosenttia kaksituhattakaksikymmentä ja sata prosenttia vuonna kaksituhattakolmekymmentä tein tuossa viime eduskuntakaudella lakialoitteen jossa esitin autoveron poistamista sähköautoilta peräänkuulutin siinä myös erilaisia porkkanoita ja kannustimia mitä muun muassa virossa norjassa ja tanskassa on käytössä on ikävää että tämä nyt käsittelyssä oleva lakiesitys ei ei ota kantaa sähköautoiluun olisin itse suonut että myös sähköautoveroa olisi tarkistettu se on toki tällä hetkellä matala se on viisi pilkku nolla mutta sen mielestäni kokonaan poistaa tämä hallituksen esitys on hyvä ja se antaa suurta jalansijaa sille päästöttömälle ja vähäpäästöiselle ja terveelliselle liikenteelle mitä me toki haluamme me puhumme aina siitä millaisen hiilidioksidijalanjäljen me jätämme jälkeemme mutta ehkäpä joku päivä meillä on sellainen jalanjälki missä myös sähköautot ovat mukana ja ja sillä tavalla voimme innostaa kannustaa kansalaisia siirtymään sähköautoiluun huolimatta siitä että suomi on laaja maa ja ja toki täytyy olla latauspisteitä ja ja kehittää akkuteknologia kehittyy koko ajan ja myös nämä kannustimet innostavat sitten näitä henkilöitä kehittämään parempaa

puhemies edustaja kankaanniemi puhui oikein kauniisti ekologiasta ja tämä kun ei

sitä kuunteli vaihteeksi oikein mielikseen mutta kuten täällä salissa on todettu autoveron kevennys tässä julkisen talouden tilanteessa on täysin vastuuton valtio heittää hukkaan kaksisataa miljoonaa euroa vaalikauden aikana niitä ei ole varaa käyttää eläkeläisten asumistukeen lasten päivähoitoon tai työllistämiseen ja edustaja elo on kyllä menettänyt nyt uskottavuutensa valtiontaloudesta alijäämästä ja velkaantumisesta huolestuneena edustajana hallitushan elää velalla ja aikoo ottaa yli kolmesataa miljoonaa euroa enemmän velkaa kuin tänä vuonna tämä autoveron alennus on siis tehty velkarahalla otatte ulkomailta velkaa velkaa jotta jotkut saavat ostaa uusia autoja pikkuisen halvemmalla tässä on muisteltu kymmenen vuoden takaisia asioita voidaan sitten muistella ja ihmetellä vähän tuoreempia tapahtumia että mistä äkillinen tarve laskea autoveroa siis nimenomaan uusien autojen ostamisesta tässä vaikeassa julkisen talouden tilanteessa mistä näin vastuuton ratkaisu syntyi no eräs puolue lupasi vaalien alla poistaa autoveron kokonaan en nyt muista oliko se ennen vai jälkeen sen että puolue lupasi että kreikan piikki pannaan kiinni tai että maahanmuutto loppuu mutta yhtä pyhä lupaus se joka tapauksessa oli no tässä on se ero että kreikan velat ja maahanmuutto kasvavat mutta autovero kyllä tosiaan laskee mutta varsin kallis tämä peukalonjäljen hinta oli tälle eräälle puolueelle voisi sanoa että heitä jopa jekutettiin autoveron alennustahan kustannetaan ajoneuvoveroa korottamalla ne tavalliset ihmiset jotka ajavat esimerkiksi maaseudulla huonoilla teillä isoilla autoilla isopäästöisillä autoilla ole varaa ostaa upouutta autoa häviävät tässä kaupassa satoja euroja tavallisia vähävaraisia suomalaisia sinänsä ajoneuvovero on ympäristön kannalta hyvä ja suosii esimerkiksi sähköautoja jollaisella pääministerikin ajaa mikä on hienoa ja edistyksellistä mutta luulenpa että tämän erään puolueen kannattajat eivät laittaneet näitä vihreitä tavoitteita ihan kärkipäähän tämä eräs puolue siis teki omien kannattajiensa autoilusta kalliimpaa ja nähtäväksi jää kuinka kalliiksi se tulee tälle eräälle puolueelle kuten sanoin autoveron alennus on juuri tässä julkisen talouden tilanteessa täysin vastuuton samaan aikaan hallitus leikkaa joukkoliikenteen tukea sieltä missä yhteydet ovat jo valmiiksi uhanalaiset ja tällä tavalla toteuttaa muun muassa edustaja eestilän ennustuksen siitä että autoilu on ainoa vaihtoehto siellä mistä joukkoliikenne loppuu itseään toteuttava ennuste siksi sdp on esittänyt että osa autoveron alennuksesta sijoitettaisiin vrn ostoliikenteen turvaamiseen sama hallitus joka on täällä mainostanut olevansa kovasti kuunteleva ja neuvotteleva ilmoitti saman tien tylysti tämä kuunteleva ja neuvotteleva ministeri stubb että se ei käy me uudistamme tämän tarjouksemme joukkoliikenteen puolesta ja vielä sähköautoista olin kovasti ilahtunut edustaja juvosen puheenvuorosta joka ei sekään ole ihan tavanomainen hänen viiteryhmästään ikävä tosiasia on että sähköautot eivät yleistyneet suomen teillä me kansanedustajat jotka kuulumme tähän energiaremonttiryhmään olemme esittäneet tavoitteen että vuonna kaksituhattakolmekymmentä suomen teillä on kaksisataatuhatta sähköautoa sekin on vain kymmenen prosenttia koko autokannasta mutta tässäkin kohtaa on pakko sanoa että hallitus ei edistä sähköautojen yleistymistä jo edellisellä hallituskaudella aloitettiin kampanja jossa työ ja elinkeinoministeriö tuki yritysten sähköautoliisinkiä antamalla kolmenkymmenen prosentin alennuksen nyt autoveron alennukseen oli toki varaa mutta yksittäistoimeen täsmätoimi sähköautojen puolesta ei riittänyt viittä miljoonaa tai alle sen tämä ohjelma on nyt käytännössä lopetettu kun se oli vasta päässyt käyntiin niin epätoivoisen ekologisilla perusteilla kuin tätä autoveron alennusta nyt tässä onkin puolustettu täytyy todeta että tämä hallitus ei kunnostaudu ympäristöasioissa mutta ei myöskään valtiontaloudellisessa järkevyydessä

rouva puhemies kun nyt tässä puhutaan arvovalinnoista kaikkihan täällä käytävä keskustelu ja täällä tehtävät päätökset ovat arvovalintoja niitä voi tehdä myös omassa elämässä itse olen hankkimalla täällä puhutun sähköauton noin puolitoista vuotta sitten ja tällä kokemuksella voin sanoa että se teknologia on todellista se on olemassa olevaa sen lisäksi se on ylivertaista ne tehot mitkä sähköautosta saa irti ovat aivan toisenlaiset sähköauto on äänetön sähköautolla liikkuminen on hyvin halpaa niiden kantama kasvaa jatkuvasti hallituksella olisi oiva tilaisuus vaikuttaa siihen kuinka liikenne muuttuu puhtaammaksi liikenne on yksi merkittävimmistä päästölähteistä ja liikenteessä me voimme vähentää niitä päästöjä nykyisellä teknologialla nopeasti antamalla niitä kannustimia kuluttajille kun norjassa laskettiin sähköautojen verotus käytännössä nollaan annettiin niille ilmainen pysäköinti poistettiin tietulli ja annettiin niiden ajaa myös bussikaistalla niin tämän jälkeen yli sadantuhannen euron tesla rikkoi kaikkien aikojen myyntiennätyksen toki voidaan sanoa että norjassa on rahaa mutta ei siellä kaikilla ole osoituksena siitä että täällä tehdyillä päätöksillä on vaikutusta siihen minkälaisen auton kuluttaja haluaa hankkia no miksi sähköauto se on ihan selvää että siinä ei kantama ole yhtä pitkä sen takia että sähköautolla voi ajaa pelkästään sen takia että tuuli puhaltaa miksi sähköauto esimerkiksi sen takia että jos koko suomen liikenne muutettaisiin sähköllä kulkevaksi siihen menisi vuositasolla noin kymmenen terawattituntia energiaa nykyään liikenne vie energiaa energiaa noin viisikymmentäviisi terawattituntia vuodessa sähköauto on valtavan paljon tehokkaampi sen lisäksi se on tarvittaessa puhdasta se voi toimia säilönä esimerkiksi tälle tuulienergialle mikä mahdollistaa sen että siihen panostetaan paljon nykyistä enemmän pyydän että te hallituspuolueiden jäsenet olisitte kunnianhimoisempia sen suhteen koska tällä esityksellä mikä hallitukselta nyt on tullut nollapäästöisten autojen verotusta ei lasketa ollenkaan puhuin paljon sähköautoista mutta on nollapäästöisiä autoja muitakin esimerkiksi biokaasulla toimivat autot ja niillä on kantama riittävän pitkä myös

arvoisa puhemies autoiluun liittyvät kulut kyllähän me kaikki ne haluaisimme saada alas varsinkin meidän perheessä kun ne kulut ovat meidän perheelle suurin menoreikä ensinnäkin hankintakulut ovat suurimmat sitten ovat vakuutukset verot polttoainekulut korjaamiset huollot koko ajan autosta on kuluja ja ja kuluja ja varsinkin jos on vanhempi auto niitä kuluja on sillä romua ei ole oikeasti köyhällä varaa pitää elikkä sen takia meidän olisi saatava mahdollisimman paljon uudempia autoja joiden polttoainekulutus olisi vähäisempää ja voisimme käyttää edullisempia polttoaineita uusia polttoaineita ympäristöystävällisiä polttoaineita ja ennen kaikkea ne olisivat turvallisia uusia autoja mutta se aina mietityttää että kun pienillä tuloilla eletään meidänkin perheessä no minulla on nyt pikkusen paremmat tulot täällä mutta kulut ovat kyllä sitä luokkaa enemmän mutta muidenkin perheenjäsenten osalta niin pakko on olla uudemmat autot jotta ne pystytään pitämään kunnossa mutta minkä takia sitten asun siellä syrjässä monen olen monen olen sanovan että tulkaa pois sieltä tehän siellä vain ympäristöä pilaamassa ja joudutte suotta autoilemaan tulkaa sinne missä teillä on paremmat joukkoliikenneyhteydet mutta kun se se sattuu olemaan niin että me asumme minun mieheni suvun mailla me harjoitamme porotaloutta maataloutta metsätaloutta eli elinkeinoja joita ei ei pysty täällä harjoittamaan mitään niitä ei voi harjoittaa ilman että meillä on kulkuneuvot jotka ovat luotettavat ja ja me tiedämme että varmasti me selviämme vielä samana päivänä hengissä takaisin sieltä luonnosta ja ympäristöstä autokantaa nuorennetaan tällä päätöksellä siis helppoahan tämä ei ole ja varsinkin tässä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tehdä tämmöisiä esityksiä ja näitä viedä sitten eteenpäin mutta tämä on pitkäjänteinen esitys kuitenkin kokonaisuudessaan ei saa kannustaa autoromujen korjaamiseen ja tämä vie ainakin siihen siihen suuntaan oikealla tavalla tätä verotusta sitten tästä liikkumisen verotuksesta on realiteettia että jos koko suomi aiotaan pitää asuttuna meidän pitää uskaltaa puhua yksityisautojen verotuksesta yksityisautojen käytön kustannuksista joukkoliikenne ilman muuta on tärkeä asia meille kaikille mutta siellä missä minäkin asun ei sitä aluetta joukkoliikenteellä pystytä mitenkään hoitamaan meillä kulkee se pari kertaa vuorokaudessa kouluauto ja se on siinä esimerkiksi jos tulla rovaniemelle reilun kahdensadan kilometrin päähän haluan tulla tänne eduskuntaan niin ei sitä vain kuljeta joukkoliikenteellä minulla on pakko olla auto luotettava auto jolla minä sen välin kuljen nyt sitten näistä eri verotusasioista meitä on peloteltu koko ajan sillä että polttoaineverotusta nostettaisiin tai matkakorvauksia vähennettäisiin nämä ovat ne joilla maaseutua tyhjennettäisiin

arvoisa puhemies hallituksen esittämä autoveron alennus on tärkeä askel oikeaan suuntaan suomessa myydään nykyään vuosittain vain hieman yli satatuhatta autoa missä on huomattava lasku kaksituhatta luvun alkuvuosiin verrattuna tämän negatiivisen kehityksen seurauksena suomessa onkin euroopan vanhimmasta päästä oleva autokanta erityisesti tätä näkökulmaa vasten autoveron alennus tulee olemaan erityisen merkittävä kyse on paitsi taloudellisista myös ympäristö ja terveysarvoista autoveron alennus kohdistuu pienipäästöisiin hiilidioksidia alle sataneljäkymmentä grammaa per kilometri päästäviin autoihin tämä on ympäristöystävällisyyden kannalta erittäin oikeansuuntainen toimenpide eun tavoitetaso on yhdeksänkymmentäviisi grammaa per kilometri minkä tavoitteen saavuttamista veromuutos tulee merkittävästi helpottamaan se saavutettaneenkin vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä autokannan uusiutuessa kohenee samalla liikenneturvallisuus olennaisesti ja onnettomuuksien määrä vähenee tätä kautta on järkevää olettaa saatavan säästöjä kun onnettomuuksista aiheutuvat hoitokustannukset vähenevät inhimillisten kärsimysten pienenemistä on tietysti vaikea rahassa mitata tämän näkemyksen uskon myös edustaja harakan jakavan esittämästään kritiikistä huolimatta

arvoisa puhemies autoveron alennus toteutetaan asteittain neljänä vuotena tällainen asteittainen alennus tulee lieventämään markkinahäiriöitä ja mahdollistaa sen ettei autokauppa hyydy ostajien odottaessa veronalennusten voimaantuloa huomionarvoista on myös se että uusien autojen hinnanlasku parantanee autokaupan työllisyyttä tätä työllistävää vaikutusta ei missään tapauksessa pidä aliarvioida

puhemies edustaja harakka tuossa puheessaan ihmetteli puheenvuoroani mikä liittyi sähköautoilun edistämiseen mainitsi jokseenkin siten että puheeni tuli epätyypillisestä viiteryhmästä minun on pakko kuitata nyt ikävä kyllä hän ei ole enää tässä paikalla edustaja harakka ei ollut edellisellä kaudella täällä kun tosiaan tein siitä lakialoitteen jossa esitin että autoveroa sähköautojen kohdalta alennetaan kuin myös käyttövoimaveroa alennetaan minun mielestäni edustaja savio sanoi tämän hienosti minä mietin mitä sanaa minä käyttäisin terveysarvot kun asuin aikoinaan helsingin keskustassa ja totesin huonon ilmanlaadun ja kauhistuin sitä tilannetta mikä on esimerkiksi astmaatikoilla ja ja vanhuksilla joita hoidin hoidin silloisessa työssäni miten he kokivat kokivat sen ilmanlaadun ja ajattelin että tämä on sellainen asia jonka puolesta meidän jokaisen tulee puhua ja tehdä niitä toimia sitten politiikassa riippumatta siitä minkä värinen pelipaita sitä päällä täällä on hyviä asioita viedään eteenpäin mielestäni tämä jos joku on erittäin tärkeää että me saisimme

olisivat valmiita myös mahdollistamaan sähköautojen latauksen jokaisessa ruudussa tämä on sellainen asia että tästä olen saanut paljon yhteydenottoja niin edellisellä kaudella kuin myös tällä kaudella että että helsingissä ihmiset ovatko he sitten vihreitä vai ovatko he sitten ekologisesti ajattelevia haluaisivat siirtyä sähköautoon tai jopa että heillä olisi yhteinen auto taloyhtiössä näitä erilaisia malleja on hyvä kehitellä sen takia me täällä olemme että me teemme huolimatta siitä missä viitekehyksessä me täällä työskentelemme hyviä

arvoisa rouva puhemies minusta tässä autoveroalennuksessa on se hyvä puoli että me alennamme vähäpäästöisten autojen autoveroja silloinhan se tarkoittaa että nämä autot halpenevat ja silloin myös käytettyjen autojen hinnat halpenevat ja tällä tavalla autokanta uusiutuu ja joilla ei sitten ole kovin paljon rahaa käytettävissä autokauppaan pääsevät käsiksi turvallisempiin ja vähäpäästöisempiin autoihin kyllähän tässä tapahtuu monella eri sektorilla edistystä täällä on noussut tämä sähköauto esille jos me kysymme autokauppiaalta tänä päivänä mitä tapahtuu niin aikamoinen ostopaine kohdistuu ladattaviin eli kyllä ihmiset jo markkinoitten näkökulmasta ovat valitsemassa sähköauton tuon ladattavan hybridin meillä on pitkät etäisyydet ja vielä se infra mikä liittyy sitten näitten puhtaitten sähköautojen lataamiseen on niin puutteellinen että se ei voi vielä yleistyä kovin suuressa mittakaavassa mutta joka tapauksessa ne tulevat riippumatta siitä mitä mieltä me olemme akkuteknologia kehittyy autojen hinnat tulevat alaspäin kun tuotekehitys menee eteenpäin kyllä tämä tulevaisuus on sähköautojen ja toivottavasti myös biodieselin jolloin ainakin henkilöautoliikenteen kotimaisuusenergia aste alkaa kolkutella jotakin yhdeksääkymmentä prosenttia silloin me olemme jo ikään kuin kauppataseen näkökulmastakin oikealla

arvoisa rouva puhemies aivan aluksi haluan kiittää edustaja maijalaa hyvästä puheenvuorosta tämä on tämän meidän suomalaisen eduskunnan hieno puoli että meitä on eri puolilta suomea erilaisista taustoista ja vaikka tällainen espoolainen kaupunkilainen juuri kehui autoveron keventämistä niin aivan samaa mieltä voi olla myös lapin edustaja ja vieläpä tämä kaupunkilainen voi ymmärtää tässä lapin edustajaa kun oma äitini on pellosta tornionjokilaakson varresta lapista kansanedustuslaitoksen hieno puoli mitä tulee sitten tähän edustaja harakan esittämään kritiikkiin pidän kummallisena talouspoliittista kritiikkiä siinä suhteessa että tuntuu että sosialidemokraateille ei kelpaa mikään hallituksen esitys kyllä on tullut tämmöinen punainen ei puolue vähitellen demareista se tuntuu tietysti jotain kansanosaa miellyttävän mutta itse jaksan uskoa siihen että tämän kolmen ja puolen vuoden aikana kun tämä hallitus on toiminnassa ja linjaansa vie eteenpäin kansa huomaa että se on hyvä ja tuottaa hyviä tuloksia edustaja harakka otti esille myös sen että pitäisi panostaa ja heidän vaihtoehto ohjelmassaan halutaan panostaa erityisesti julkiseen liikenteeseen se on hyvä ei siinä ole mitään ongelmaa hallituksenkaan näkökulmasta kyllä mekin haluamme julkista liikennettä tukea uudistaa mutta jos ajattelen itseäni ihan pohjoisespoolaisena kuitenkin näin kaupunkilaisena mutta pohjoisespoolaisena niin kyllä meilläkin tällä hetkellä julkinen liikenne on mutta kyllä se auttamattoman heikkoa on oma vaimoni kävi vantaalla töissä tässä muutama vuosi sitten vielä ja kolme tuntia olisi mennyt joka päivä bussilla kahteen suuntaan töihin eli kyllä meillä silloin oli se tilanne että joko käyttää sen kolme tuntia bussissa joka päivä tai hankitaan yksityisauto ja hankimme yksityisauton ei tätä voi näin ajatella vain että pelkästään julkinen liikenne hoitaa sen tilanteen kuntoon edes täällä pääkaupunkiseudulla tarvitaan kumpaakin tarvitaan uusia pienipäästöisempiä autoja ja sitten järkevää hyvin hoidettua julkista

puhemies tässä autoverolain käsittelyn yhteydessä oppositio näyttää nyt kantavan poikkeuksellisen vahvasti huolta maaseudun joukkoliikenteestä se on tietysti ihan positiivinen ja myönteinen asia mutta kun olen asiantuntijoita kuunnellut tuolla maakunnassa niin seinäjoki haapamäki jyväskylä ja toisaalta tampere haapamäki keuruu rataosuuksilla joilta joilta nyt henkilöliikenne ollaan lopettamassa kaikilla näillä markkinaehtoinen julkinen liikenne tulee tilalle joustava linja autoilla hoidettava liikenne yhteiskunta säästää ei tarvitse pitää junia siellä raiteilla jotka ovat tietyssä paikassa vaan linja autot voivat ajaa sieltä missä ihmiset ovat eli tämä on nyt ihan positiivinen uutinen mitä ely keskukset tuolla alueella ovat ilmoittaneet

arvoisa rouva puhemies aika harvoin pääsee esittelemään lakia joka toivon mukaan on poistuva laki tämä mietintöhän on siis valtiovarainvaliokunnan verojaoston yksimielinen mietintö jäteverosta ja

miksi tämä on poistuva niin meillä koko ajan tämä jäteongelma poistuu poistuu koska kyseessähän on siis kannustintyyppinen ympäristövero jolla ensisijaisena tarkoituksena on ympäristötavoitteet ja se että vähennetään jätteitten kaatopaikkakäsittelyä vähennetään jätteitten kaatopaikkakäsittelyä tälle on arvioitu nyt kolme pilkku viisi miljoonaa ensi vuodelle tuottoa ja sitten viisi miljoonaa eteenpäin mutta tämä on aika vaikea arvioida koska nyt jos katsotaan sitä kokonaisuudistusta joka tehtiin kaksituhattayksitoista niin sen jälkeen on puolittunut tämä jätteitten verotus eli voi sanoa että kyseessä on verrattain onnistunut onnistunut vero ja vaikka sitä nyt nostetaan voi sanoa että prosentuaalisesti aika paljon viidestäkymmenestäviidestä eurosta seitsemäänkymmeneen euroon tonnilta niin me olemme kuitenkin edelleen alle eun jäteveron keskiarvon

tietysti pieniä puutteita tässäkin tässäkin on eli muovithan eivät sinällänsä sisälly tähän tämä ei sinällänsä kannusta mutta ei estäkään estäkään sitten muovin kierrätystä toivon mukaan siellä nyt päästään sitten uuteen uuteen tilanteeseen uuden uuden orgaanisten jätteitten kaatopaikkakiellon vuoksi se mikä pikkasen asiantuntijakuulemisissa tuli tässä esille oli tämä niin jätteen varastointi koska nyt ollaan tilanteessa että kolme vuotta voidaan verotta varastoida näitä jätteitä ja tämä on aikaisemmin kuulunut tullin puolelle mutta nyt se on siirretty sitten ympäristöviranomaisten puolelle jaosto ja valiokunta halusivat tästä huomauttaa ministeriötä että he tulevat yhdessä tulli ja ympäristöministeriö sitten hoitamaan että tämä valvonta tämän varastoinnin osalta tulee myös asianmukaisesti hoidettua

puhemies suomen jätelainsäädäntö lähtee liikkeelle siitä että sen tulee kannustaa tuottamaan jätettä mahdollisimman vähän harvoin minä veroja olen kiittänyt mutta nythän tämä kohdentuu suoraan siihen että jätteiden määrää pyritään vähentämään sillä tavalla että verot korottuvat ja vain silloin kun se korotus on riittävä ja näkyvä sillä on oikeasti merkitystä ihmisten käyttäytymiseen

sipilän hallitusta on hieman moitittu siitä että ympäristöpolitiikkaa ei ole mainittu hallitusohjelmassa niin voimallisesti kuin kuin mitä voisi olla mutta toisaalta meidän täytyy muistaa että hallituksen ohjelma on strateginen ohjelma ja sitten hallitus toteuttaa sitä muilla muilla tavoin käytännössä tämä esitys vaikka tämä tietysti suurelta osin on perusteiltaan fiskaalinen kuitenkin kertoo siitä että hallitus harjoittaa vastuullista ympäristöpolitiikkaa ja tässä kohdin nimenomaan jäteasioiden osalta tällä kehityksellä päästään siihen että meillä ei lähivuosina enää jätettä synny vaan tämä ruokkii jätteiden määrän vähentämistä

arvoisa puhemies kuten edustaja kankaanniemi tuossa äsken äsken toi esille niin jäteveron nosto on jälleen yksi johdonmukainen askel hallituksen politiikassa joka toisaalta nostaa haittaveroja ja toisaalta laskee veroja jotka edesauttavat työllisyyttä kuten hallituksen esittämät tuloveron kevennykset esimerkkinä osoittavat kuten näissä valiokunnan mietinnön perusteluissa todetaan leimallisesti kannustintyyppinen ympäristövero nythän jätevero nousee viidestäkymmenestäviidestä eurosta seitsemäänkymmeneen euroon tonnilta mutta toisaalta on huomioitava että jäteveron tuotto oli vuonna kaksituhattayksitoista noin kuusikymmentäneljä miljoonaa euroa vaikka jätevero oli huomattavasti pienempi tonnia kohti siis siis jätteitä syntyi huomattavasti nykyistä enemmän tälle vuodelle tuottoarvio on kolmekymmentäkolme miljoonaa euroa ja tämän jäteveron korotuksen jälkeen ensi vuodelle vain miljoonaa euroa tämä siis osoittaa että jäteverolla on erittäin voimakas ohjausvaikutus ja todennäköisesti se se tulee lopulta lopulta syömään itsensä pois pidän tätä kehitystä äärimmäisen hyvänä ja käsittääkseni myös oppositiolle tämä lakiesitys kelpaa

rouva puhemies esitys on hyvä täytyy kuitenkin kantaa huolta ja ja muistaa se että kasvava jätevuori olla siellä omassa kodissa niille ihmisille jotka eivät tiedä minne sen jätevuorensa vievät ylitsepääsemätön he voivat miettiä sitä että hinnat hinnat kaatopaikoilla ovat liian korkeita heille ja siitä syystä jätettä päätyy myös luontoon eli tämä on pääkaupunkiseudulla tämä on myös taajamissa ongelma että että keskeltä luontoa saattaa löytyä tällaisia kaatopaikkatyyppisiä paikkoja mihin ihmiset ovat ovat vieneet jätteitään tätä meidän täytyy seurata ja miettiä millä tavalla me voisimme sitten puuttua ja saada aikaan sen että jokainen ihminen huolehtisi sen jätteensä asianmukaisesti sinne kuuluville paikoille ja vielä kuinka me oppisimme elämään sillä tavalla että tuottaisimme sitä jätettä mahdollisimman vähän ja kaikki se mitä tuotamme olisi mahdollisimman paljon hyötykäyttöön menevää ja kierrätettävää koska sillä tavalla me voimme tämän maapallon säilyttää muutoin me voimme todellakin miettiä että kohta meillä on jätevuori takapihallamme

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö hyväksyttiin yksimielisesti tässä laissahan ehdotetaan säädettäväksi uudet lait kevasta valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelisluterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta kevasta annettavaan lakiin näin ollen kootaan kootaan nykyisin kunnallisessa eläkelaissa olevat kevan hallintoa rahoitusta ja valvontaa koskevat säädökset tämä esitys liittyy vuonna kaksituhattaseitsemäntoista voimaan tulevaksi tarkoitettuun eläkeuudistukseen joka nyt on eduskunnan käsittelyssä ja josta jo on mietintö myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa annettu eli näin ollen nämä erilliset lait kootaan yhteen yhteen siis kuntien ja valtion evankelisluterilaisen kirkon ja kevan palveluksessa olevien eläkkeitä koskevat eläkelait ehdotetaan yhdistettäväksi yhdeksi uudeksi julkisten alojen eläkelaiksi tässä uudistuksessa tähän lakiesitykseen säädetään monia eri asioita muun muassa säädetään myös kevan toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksista samoin kuin hallituksen ja sen jäsenten kelpoisuusvaatimuksista tätä valiokunta piti asianmukaisena että nämä tällä hetkellä kevan johtosäännössä ja hallinnollisissa määräyksissä olevat säännökset saatetaan nyt saatetaan nyt sitten lain tasolle valiokunta myös katsoi että kevan rooli lakisääteisen sosiaaliturvan toimeenpanijana ja merkittävien eläkevarojen hallinnoijana edellyttää toiminnalta läpinäkyvyyttä ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista siitä syystä todettiin myös että että nyt ehdotettavat säännökset muun muassa riskien hallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta ja valvonnasta vastaavat pääosin työeläkevakuutusyhtiöstä annettuun lakiin

hallituksen esityksen mukaan tulevaisuudessa finanssivalvonnan vastuulla olisi kevan rahoitustoiminnan suunnittelua ja sijoitustoimintaa koskeva tarkastus ja sitten taas valtiovarainministeriö vastaisi kevan toiminnan muusta tästä asiasta me kuulimme asiantuntijoita ja myös talousvaliokunta lausunnossaan totesi että että näiden viranomaisten ja toimielinten valvontaan liittyvien oikeuksien ja vastuiden pitäisi olla johdonmukaisia ja tasapainossa talousvaliokunta huomauttikin että valvonnan selkeys ja yksiselitteisyys olisi valvonnan kaikkien osapuolten etu näin ollen näyttää siltä että esitys jättää valtiovarainministeriön ja finanssivalvonnan toimittaman valvonnan rajapintaan tällaista epäselvää tilaa minkä suhteen sitten talousvaliokunta edellyttää että säännösten toimivuutta seurataan tiiviisti ja tarvittaessa säännöksiä selkiinnytetään sosiaali ja terveysvaliokunta mietinnön antavana valiokuntana toteaa että kevan sijoitustoiminnan valvonnan pitää olla kattavaa ja mahdollisia sijoitustoiminnan ja hallinnon valvonnassa olevia rajapintoja pitäisi pystyä vähentämään ottaen huomioon nyt kuitenkin kevan tulevan toiminnan luonteen ja hoidettavana olevien varojen määrän ja laadun näiden valvontaoikeuksien ja vastuiden pitäisi kyllä tulevaisuudessa muodostaa selkeä kokonaisuus että tällaista epäselvää aluetta ei jäisi ja näin ollen sosiaali ja terveysvaliokunta pitää tarpeellisena että valvonnan toimivuutta selvitetään ja selvityksen perusteella laaditaan sitten mahdolliset sääntömuutokset muutoin

esityksessä ei ole isoja muutoksia mutta kun myös kevan hallintoelinten

nyt ollaan tulevaisuudessa arvioimassa niin näistä mahdollisista muutoksista näihin hallintoelinten kokoonpanoa koskeviin säännöksiin valiokunnan mielestä pitäisi selvittää miten näitä voitaisiin nyt selkiinnyttää ja ja kevan tehtävien nyt laajennuttua koskemaan myös valtiota kirkkoa ja kelan

henkilöstön eläketurvan toimeenpanoa olisi valiokunnan näkemyksen mukaan lisäksi tarpeen selvittää valtion kirkon ja kelan edustusta kevan hallinnossa eli tämä vielä jää sitten tulevaan tulevaan työhön näin ollen sosiaali ja terveysvaliokunta esittää muuttamattomina tämän hallituksen esityksen toinen ja kolmas lakiesitykset ja tähän ensimmäiseen lakiehdotukseen tulee teknisiä muutoksia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

edustajat lämmin kiitos kaikille teille ja niille myös jotka ovat täällä olleet tänään paikalla sadalleviidelle jotka allekirjoititte tämän tekemäni lakialoitteen ja kiitos myös heille jotka edellisellä kaudella allekirjoittivat tämän lakialoitteen sillä tämä aloitehan on toistoa viime kaudelta mutta kuten me kaikki tiedämme tämä asiahan ei vanhene katselin taaksepäin menneitä eduskuntakausia ja huomasin että siellä on aikaisemminkin tehty lakialoitteita tämän asian puolesta ja ja vastaavanlaisia siinä mielessä monet ovat olleet sitä mieltä että asioille olisi tehtävä jotakin ja niin ovat myös kansalaiset ja yleinen kun kysyt kansalaiselta mitä mieltä olet että vastaavatko annetut rangaistukset muun muassa lasten törkeistä hyväksikäyttörikoksista sitä mitä kuuluisi he vastaavat että ei tässä lakialoitteessani esitetään että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistus korotetaan vähintään kahdeksi vuodeksi vankeutta elikkä samansuuruiseksi kuin törkeissä raiskausrikoksissa

vuosien aikana on uutisoitu lukuisista tapauksista joissa törkeästä seksuaalisesta hyväksikäyttörikoksesta on tuomiona tullut ehdollista vankeutta tämä johtuu siitä että tuomittaessa törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vähimmäisrangaistuksen mukaan rangaistus voidaan lähtökohtaisesti määrätä ehdolliseksi rikoslakimme mukaan törkeästä raiskauksesta vähimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta kun törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu lapseen vähimmäisrangaistus on lievempi vaikka rikoksen kohteena lapset ovat monin verroin aikuisia puolustuskyvyttömämpiä vähimmäisrangaistuksen korottaminen kahteen vuoteen törkeässä lapsen

yhdenmukaistaisi rangaistuskäytäntöä törkeissä tapauksissa ja antaisi asianmukaisen viestin rikoksen todellisesta todellisesta vakavuudesta kun siitä ei enää voisi tuomita ehdollista vankeutta arvoisa puhemies lakialoitteellani tavoitellaan sitä että törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa tarkistetaan ja että rikoksista annettavat rangaistukset olisivat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen lakialoitteeseen sisältyvän ehdotuksen vaikutukset ovat yhteiskunnallisia lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten paheksuttavuus korostuu sekä heidän perus ja ihmisoikeuksiensa ja seksuaalisen seksuaalisen itsemääräämisoikeutensa suojansa paranee arvoisa puhemies meillä on myös tähän aiheeseen liittyvä kansalaisaloite tällä hetkellä eduskunnassa käsittelyssä kävimme siitä tovi sitten lähetekeskustelua oli hieno juttu huomatta että kansalaisaloite tästä asiasta päätyi myös eduskuntaan lokakuun lopussa olimme pohjoismaiden neuvoston istunnossa reykjavikissa ja oli hienoa saada pitää siellä puheenvuoro ja kertoa siellä suomalaisesta kansalaisaloitteesta haluan kuitenkin tässä nostaa esille lakialoitteen ja kansalaisaloitteen eroa todellakin viime kaudella tein tämän lakialoitteen se kävi siellä ministeriössä lausuntokierroksella ministeriö antoi vastauksekseen sen että seurataan tilannetta ja tarvittaessa sitten tehdään vaadittavia muutoksia mutta vaikka lakialoitteessa olisikin se yli sata allekirjoitusta aloitehan ei sen kummemmin etene lähetekeskustelun jälkeen kun se sinne valiokuntaan on mennyt ja käynyt sitten ministeriössä mahdollisesti lausunnolla siitä enää mihinkään etene mutta kansalaisaloite etenee aina kansalaisaloitteessa kuunnellaan asiantuntijoita ja käsitellään pitkään se saadaan jopa vietyä eteenpäin meillä on täällä muun muassa tasa arvoinen avioliittolaki joka on edennyt lakiin saakka siinä mielessä minä mietin sitä millä tavalla me voisimme kansanedustajien tekemiä lakialoitteita ja kansalaisaloitteita jotenkin yhdenvertaistaa sillä tavalla että ne lähestyisivät toinen toisiaan miten me voisimme voisimme saada tavallaan myös suuremman sijan kansanedustajien tekemille lakialoitteille minusta on hieno asia nyt että kun meillä on kansalaisaloite niin sen tukena on myös tämä lakialoite ja se tehostaa kyllä ja lisää tämän asian vaikuttavuutta meillä on myös hallitus joka hallituskirjauksessa on myös ilmaissut tahtotilansa siihen että että muun muassa näihin rikoksiin liittyviä rangaistusasteikkoja tarkastetaan ja todellakin kiitos kaikille ketkä olette täällä ja pidätte puheenvuoroja asia on yhteinen ja olen tosi onnellinen että olemme tässä pisteessä kiitos

arvoisa rouva puhemies olen

samaa mieltä minun mielestäni nyt olisi tärkeää käydä eduskunnassa keskustelu siitä millä tavalla

tulee kehittää meillä on tulossa ensimmäisen kerran jo hyväksytyn kansalaisaloitteen vastakansalaisaloite tänne ja tällainen kierre saattaa syntyä että jopa saman vuoden sisällä käsittelemme näitä näitä useita kertoja sitten toisena tämä että meillä on tänään käsittelyssä kaksi lakialoitetta joista kumpikin ovat saaneet viime kaudella yli sadan kansanedustajan allekirjoituksen eli enemmistö suomen kansan valitsemista kansanedustajista kannattaa näitä näitä lakialoitteita mutta siitä huolimatta ne eivät eduskunnassa saa juuri minkäänlaista käsittelyä eivätkä arvoa minun mielestäni olisi oikeus ja kohtuus että ne käsiteltäisiin vähintäänkin vastaavalla laajuudella ja perusteellisuudella kuin kansalaisaloitteet ja tehtäisiin niistä sen jälkeen myös mietintö mietinnön lopputuloshan voisi toki olla se että että asiassa edetään tai tai ei edetä ja sen jälkeen niistä äänestettäisiin arvoisa puhemies

tähän lakialoitteen sisältöön myös viime kaudella pidin tästä puheenvuoron ja haluan kiittää edustaja juvosta ahkerasta työstä tärkeän asian eteenpäinviemiseksi me käsittelimme eduskunnassa hetki sitten

hivenen sukua sille eli tässä lakialoitteessa ehdotetaan että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistukset korotettaisiin vähintään kahdeksi vuodeksi vankeutta eli enää tuota ehdollisen mahdollisuutta ei olisi mihin niin usein tänä päivänä saamme törmätä arvoisa puhemies toivon nyt vahvasti sitä että eduskunta ottaa kansanedustajien tahdon kuuleviin korviinsa ja tämä lakialoite lakivaliokunnassa käsitellään sen arvoisella tavalla ja myös oikeusministeri jari lindström joka on osoittautunut kohtuun ja järjen mieheksi myös ryhtyy tässä ahkerasti toimeen ja saamme tämän asian lopulta

arvoisa puhemies

terveyteen liittyvistä rikoksista asteikon alapäästä lyhyet ja jopa ehdolliset raiskaustuomiot ovat tästä ehkä surullisin yksittäinen esimerkki erityisesti väkivaltarikoksissa annetaan tuomiot usein asteikon lievästä päästä mitä ihmisten on vaikea ymmärtää se loukkaa kansalaisten oikeustajua meille lainsäätäjille valitettavasti ainoa keino vaikuttaa tuomioihin on rikosasteikkojen minimituomion nostaminen nyt kyseessä olevassa lakialoitteessa halutaan lainsäätäjän toimesta varmistaa se että törkeästä lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä joutuisi aina ehdottomaan vankeuteen kukaan vastuullinen päättäjä ei voi olla sitä mieltä että ehdollinen vankeustuomio on sellaisesta teosta kohtuullinen arvoisa puhemies koska tuomioistuimet tuomitsevat näistä erittäin törkeistä rikoksista ehdollisia tuomioita on lainsäätäjän velvollisuus varmistaa että se ei enää ole mahdollista kannatan lämpimästi lakiesitystä ja toivon jatkoa tälle linjalle

hyväksikäyttö ja raiskausrikokset ovat rikoksista julmimpia erityisen julma teko on kun se kohdistuu avuttomaan ja puolustuskyvyttömään lapseen teon jälkeen uhri jää fyysisesti eloon mutta usein henkisesti kuolee mitä nuorempaan lapseen teko kohdistuu sitä pitempään hän kantaa kehossaan ja ennen kaikkea mielessään teosta jääneitä arpia arpia joita kukaan ei lapselleen taikka läheiselleen soisi tulevan oikeuskirjallisuudessa rangaistuksen päätavoitteeksi määritellään usein erityisestävyys ja yleisestävyys erityisestävyydellä tarkoitetaan sitä että rangaistava eristetään määräajaksi yhteiskunnasta jotta hän ei voi jatkaa rikollista toimintaansa yleisestävyydellä tarkoitetaan usein sitä että rangaistus toimii ikään kuin varoittavana esimerkkinä muille jos teet näin saat tällaisen rangaistuksen normaali ihminen varoo rangaistuksi joutumista ja näin välttää tahallaan rikkomasta lakia voimassa olevan lain mukaan lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan vankeutta vähintään vuosi ja enintään kymmenen vuotta edelleen voimassa olevan lain mukaan enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan tuomita ehdollisena jolleivät erityiset syyt edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista siis pääsääntöisesti ehdollisena elleivät erityiset syyt muuta vaadi

arvoisa rouva puhemies
lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö on murha teko josta rikoslainsäädännön mukaan on seurauksena vankeustuomio ja lisäksi teko joka ei vanhene

minulle soitti pari viikkoa sitten lappilainen ikäiseni naishenkilö hän kertoi siitä mitä hän on saanut kokea se oli muuten hirveää kuunneltavaa hän sanoi että kerro julki tämä hänen tarinansa hänen asiansa mistä oli kysymys hän kertoi kuinka häntä silloin kun hän oli

yhdeksän viiva kaksitoista vuotias lapsi käytettiin törkeästi hyväksi siihen saakka kun hänen menkkansa alkoivat hän kertoi että heitä on lähipiirissä kahdeksan naishenkilöä joita tämä kyseinen mies on käyttänyt hyväksi

rikos on vanhentunut nykyisen lainsäädännön mukaan koska nykyisen lainsäädännön mukaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö vanhenee siinä vaiheessa kun kyseinen tapauksessa naishenkilö on täyttänyt oliko se kaksikymmentäseitsemän vai kaksikymmentäkahdeksan vuotta jompikumpi mutta tämä nainen kertoi minulle että vasta kolmekymmentäviisi vuotiaana hän uskalsi avata suunsa hän ei kerta kaikkiaan ollut pystynyt tästä asiasta kertomaan eikä puhumaan mitään tämä oli todella järkyttävä tarina kuulla miten on nyt sitten vasta minun ikäisenäni reilusti yli nelikymppisenä päässyt erilaisiin hoitotoimenpiteisiin hän on käynyt sitten ammattilaisten kanssa hyvin paljon että hän jaksaisi ja selviäisi hän ei muun muassa ole itse uskaltanut hankkia lasta sen takia että hän ei pääse tästä ylitse siitä miten hänelle on lapsuudessaan tehty murha

miehen joka tämän teki joka teki tämän monelle lapselle ei ole tarvinnut ikinä kärsiä tästä teostansa millään tavalla hän elää normaalia elämää eteenpäin tämä mies sanoi tälle tytölle kun hän oli lapsi että tämä tekee sinulle vain hyvää et saa kertoa tästä kenellekään mitään eikä lapsi todellakaan edes uskaltanut kertoa siitä kenellekään mitään ei hän voinut tietää mikä on oikein ja mikä on väärin hän tiesi vain että tämä tuntui jotenkin pahalta tämä asia myöhemmin tämän tytön isä sai kuulla tästä asiasta isä kysyi ensimmäisenä tytöltänsä että mikset sinä ole ikinä kertonut tätä asiaa meille tyttö sanoi että minä halusin suojella sinua sillä käynyt nitistämässä sen miehen ja isä sanoi että minä olisin tappanut sen miehen jos minä olisin tiennyt mitä hän on tehnyt minun lapselleni eli tämä tarina jonka minä kerroin tosin lyhennettynä siitä oli se mitä tämä tyttö itse kertoi tai nainen minulle omasta lapsuudestansa ja nuoruudestansa miten me pystymme nämä estämään vähin on ainakin se että pitää jokaisen ihmisen ymmärtää että kyse on murhasta kyse on teosta joka aiheuttaa niin isot ongelmat ihmiselle että siitä pitää olla myöskin riittävän korkeat rangaistukset se että voi päästä ehdollisella tuomiolla tämmöisestä teosta ei voi olla nykyaikaa ei tämmöisillä pienillä rangaistuksilla pääse eteenpäin pitää olla selvä viesti miten tämän asian kanssa mennään eteenpäin

arvoisa

esitetään että lapsiin kohdistuvien törkeitten seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistus

eli samansuuruiseksi samansuuruiseksi kuin törkeissä raiskausrikoksissa aloitteen tarkoituksena on lapsen aseman parantaminen asianmukaisemmalla rangaistuskäytännöllä sekä rangaistuskäytännön yhdenmukaistaminen törkeissä lapsiin kohdistuvissa seksuaalisissa hyväksikäyttörikoksissa kiitän edustaja juvosta tästä erittäin ajankohtaisesta aloitteesta henkilökohtaisesti pidän aloitteessa esitettyä kahden vuoden vähimmäisrangaistustakin aivan liian vähäisenä ensinnä koska lapsiin kohdistuvat seksuaaliset hyväksikäytöt kohdistuvat seksuaaliset hyväksikäytöt ovat äärimmäisen vastenmielisiä ja kuvottavia ja toisekseen koska vankilamme ovat aivan liian hyviä paikkoja näille rikollisille lähinnä vaikuttavat lomakohteilta toivon että tämä rangaistusten koventaminen tapahtuu mahdollisimman pian ja muun muassa maahanmuuttajien kohdalla jotka tekevät näitä suhteessa kantaväestöön paljon enempi tuodaan lisää rangaistuksia seksuaalirikoksiin syyllistyneille

kohdistuvat ne sitten aikuisiin tai lapsiin lapsiin tulee lätkäistä heti karkotuspäätös ilman valitusoikeutta kannatan juvosen

arvoisa puhemies tervehdin tätä lakialoitetta ilolla ja toivon myös vilpittömästi sen läpimenoa kuten edustaja juvonen toi avauspuheessaan esille niin lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittavien
rangaistusten vähimmäistason nostaminen vastannee hyvin selkeästi kansan yleistä oikeustajua ja tahtotilaa lainsäädännön tehtävänä on suojata kaikkein heikoimpien kansalaisten oikeuksia ja mielestäni tämä korostuu erityisesti lasten hyväksikäytön osalta kuten edustaja hongisto äsken toi ansiokkaasti esille hyväksikäytöstä uhrille helposti elinikäiset arvet samoin edustaja maijalan esittämä kertomus oli koskettava ja osoitti ettei ehdollinen rangaistus ole tekijälle millään muotoa riittävä arvoisa puhemies kiitän kaikkia lakialoitteen allekirjoittajia sekä tietysti erityisesti sen tekijää pidän äärimmäisen hyvänä kehityksenä sitä että eduskunnan enemmistön tahtotilana näyttää yleisestikin olevan väkivalta ja seksuaalirikosten rangaistusasteikon tiukentaminen vetoan vielä eduskuntaan että se käyttää sille suotua valtaa ja hyväksyy tämän lakialoitteen se olisi omiaan kohottamaan koko eduskunnan arvovaltaa

arvoisa puhemies esitetty aloite on todellakin samansuuntainen kuin tänä syksynä asiasta jätetty kansalaisaloite molemmat ovat kannatettavia vaikka tuomioistuintenkin eräitä ratkaisuja voisi perustellusti arvostella etenkin eräiden lievennysperusteiden soveltamisten osalta niin pääasiallisin vastuu on kuitenkin meillä lainsäätäjillä eduskunnan on tämä asia viimein hoidettava kuntoon aloitteessa ei itse asiassa edes vaadita kovin suuria muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön ainoastaan sellaisia joilla poistetaan räikeimpiä epäkohtia usein rangaistusten korottamisvaatimuksia vastustetaan säästösyillä eli että ei saisi tulla liikaa vankeja tämän aloitteen hyväksymisellä vankilaan joutuvien rikollisten lukumäärä ei kuitenkaan nousisi kovin paljon sillä nykyäänkin enemmistö törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä on onneksi tuomittu ehdottomana silti edelleen näistä törkeistäkin tekomuodoista annetaan ehdollisia rangaistuksia on oikeusvaltioon sopimatonta että vielä vuonna kaksituhattaviisitoista on voitu antaa ehdollinen rangaistus esimerkiksi sellaisesta pitkään jatkuneesta seksuaalirikosten sarjasta joka sisälsi myös sukupuoliyhteyden ja uhri oli tekojen alkaessa kuusi vuotias omaisuusrikoksista on suomessa historiallisesti annettu koviakin tuomioita tämä periytyy siltä ajalta jolloin ihmisillä oli yleisesti ottaen vähän omaisuutta seksuaalirikoksia on tarkasteltu lähinnä sen mukaan kuinka paljon fyysistä väkivaltaa teoissa on käytetty ei ole ymmärretty seksuaalirikosten erityisluonnetta ja niiden tuhoisaa vaikutusta ihmisen psyykelle lyhytkestoinenkin teko josta ei välttämättä jää suoranaisia ruumiillisia vammoja voi vammauttaa uhrinsa henkisesti lopuksi ikäänsä juuri niin kuin edellisessä puheessani sanoin kyse on lapsen murhasta jos rikoslakia joskus laajemmin uudistetaan niin syytä pohtia myös näiden rikosnimikkeiden mielekkyyttä sana hyväksikäyttö on kuitenkin hieman vähättelevä ja luo mielleyhtymän mielleyhtymän että kyse on vain jostakin taputtelusta ainakin törkeimpien tekojen kohdalla voisi olla syytä puhua kuitenkin lapsen raiskauksesta nämä teot kun ovat eräitä hirvittävimpiä rikoksia mitä voi olla kiitoksia edustaja juvoselle tästä työstä minkä olette tehnyt tämän aloitteen eteenpäinviemiseksi todellakin toivon että valiokunta ottaisi tämän sillä mielellä käsittelyyn koska valiokunta voi ottaa tämän sillä mielellä käsittelyyn että tämä laki

sydämen pohjasta lämmin kiitos kaikille teidän puheenvuoroistanne ja ja myös niistä kiitoksista joita olette sanoneet kyllä huomaa että tämä asia ja aihe on yhteinen liikuttavia puheenvuoroja oli myös ja edustaja maijalan puheenvuoro oli todella

yhteydenoton eräältä äidiltä joka kertoi että hänen tyttärensä oli itkenyt ja sanonut että nyt minusta vasta tuntuu että joku kuuntelee minua

elikkä ihmiset olivat sitten löytäneet ja huomanneet huomanneet sen että asiaa oli viety eteenpäin toki en ole tässä ainoa niin kuin jo sanoin että jo vuosia sitten täällä on tehty monia monia aloitteita tähän asiaan liittyen me voisimme myös miettiä sitä tulkintakysymystä kun meillähän on rikoslaissa siten että alle kahdeksantoista vuotiaaseen kohdistuva raiskaus on aina törkeä raiskaus ja silloin siitä on se kahden vuoden tuomio sitäkin tässä olen miettinyt että että tulisiko sitten kaikki nämä törkeät hyväksikäyttörikokset tulkita raiskauksiksi jos se olisi näin niin silloinhan tämä laki olisi jo voimassa elikkä niin kuin edustaja maijala taisitte mainita tai joku täällä hyvin pienillä muutoksilla me voisimme tämän asian korjata ja ja minusta tuntuu kyllä että että tahtotila meillä täällä on ja se on sitten sitä lakiteknistä puolta että millä tavalla tätä asiaa voidaan voidaan edistää ja kyllä minun täytyy sanoa todellakin myös että onhan se kansalaisten kansalaisaloite jonka he toivat tänne hieno ele eli he tarttuivat siihen siihen asiaan mikä ei välttämättä sitten meidän voimillamme voimillamme täällä edennyt he tekivät sen että he toivat oman aloitteen ja ja saivat sitten äänensä näin myös kuuluviin ja kyllähän se kansan tahto siitä aloitteesta läpi paistaa toivottavasti käsittelemme nämä nyt sillä tavalla että saamme sitten hyvän lopputuloksen mutta kiitos kaikille todella

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa puhemies

hakeneella ulkomaalaisella olisi suomessa oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa heti suomeen saavuttuaan nykyään tämmöinen ulkomaalainen saa tehdä suomessa ansiotyötä vasta tietyn aikarajan jälkeen tämä aikaraja on kolme kuukautta mikäli hänellä on rajan ylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja ulkomaalaislain ulkomaalaislain pykälän ensimmäisen momentin ensimmäisen kohdan mukaan muussa tapauksessa hänen oikeutensa tehdä ansiotyötä alkaa vasta kuuden kuukauden oleskelun jälkeen elämme todella vaikeaa taloudellista aikaa suomessa me joudumme tekemään tällä hetkellä todella vaikeita leikkauksia meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa maksaa suurta määrää maahan tulevia jouten olevia turvapaikanhakijoita suurin osa maahantulijoista kun sattuu olemaan työikäisiä ja työkykyisiä miehiä kansalaisia on ihmetyttänyt mikseivät turvapaikanhakijat voi suomessa heti alkaa töihin mikäli nämä aikarajat poistettaisiin ulkomaalainen voisi suojelua hakiessaan päästä tällöin heti ansiotyön piiriin tämä oikeus jatkuisi hänellä siihen saakka kunnes turvapaikan hakemista koskeva prosessi on saatu päätökseen jos pakolaisstatus tai oleskelulupa myönnetään jatkuisi työnteko oikeus näitä koskevien säännösten nojalla jos taas lupaa jäädä maahan ei myönnetä joutuu asianomainen henkilö tietysti poistumaan lupaprosessin päätyttyä ja työnteko oikeuskin lakkaa

tämän lakialoitteen tämän lakialoitteen tavoite ei toteutuessaankaan toki poistaisi suurempia ongelmia joita nyt on käsillä kuitenkin kun turvapaikanhakijoiden määrät ovat rajusti lisääntyneet on perusteltua tarkastella turvapaikanhakijoiden työelämään pääsyä koskevia edellytyksiä yhteiskuntaan sopeutumisen kannalta työllistyminen on usein välttämätön edellytys maahanmuuttajien aktiivinen työnteko ja ja etenkin huonoimmin työllistyneiden maahanmuuttajaryhmien saaminen työelämän piiriin olisi omiaan myös vähentämään niitä jännitteitä joita kantaväestön ja maahanmuuttajien välille on vaarassa syntyä kotouttamisessa juuri ensimmäiset kuukaudet ovat kaikkein tärkeimpiä mielenilmauksissa on huudeltu yhtäältä että suomi sanoo tervetuloa ja toisaalta että rajat kiinni minä en halua toivottaa koko maailmaa tänne tervetulleeksi ilman ehtoja enkä myöskään halua että meidän rajat suljetaan haluan että suomeen tuleminen on hallittua olipa maahantulija sitten maahanmuuttaja tai turvapaikanhakija niin olennaista on että hän haluaa tehdä työtä voimiensa mukaan

ja että hänelle myös annetaan siihen mahdollisuus olen esittänyt aikaisemmin tässä myös turvapaikanhakijoille tehtävää työpakettia tein siitä toimenpidealoitteen se voisi muodostua erilaisista työllistämismalleista joita voisi soveltaa esimerkiksi opiskelijoiden harjoittelujärjestelmistä vajaakuntoisten työllistämisestä ja oppisopimuksesta tämän tyylisillä malleilla työllistetyt turvapaikanhakijat voisivat olla taustansa ja koulutuksensa mukaisesti työpaikoilla esimerkiksi oppipoikina työssäoppimisajan korvausten ei tarvitsisi olla suuria kuten ne eivät ole tällä hetkellä opiskelijoillakaan silloin kun he ovat suorittamassa harjoittelua ovathan turvapaikanhakijat suomen elämän opiskelijoita harjoittelevat elämää suomessa kielikoulutus voitaisiin hoitaa työn ohessa verkkokoulutuksena

ulkomaalaislakia koskevan hallituksen esityksen kaksikymmentäkahdeksan kautta yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan kansainvälistä suojelua hakevan työpanoksen hyödyntäminen on usein paitsi turvapaikanhakijan itsensä myös työnantajan ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaista työssäkäynti vähentää toimeentulotuen tarvetta tai poistaa sen kokonaan kansainvälistä suojelua hakevilla ei normaalisti ole oleskelulupaa eikä viisumia nämä perustelut ovat edelleenkin ajankohtaisia sen sijaan tässä samassa kohdassa säädetty aikaraja ei enää muuttuneessa toimintaympäristössä ole todellakaan tarpeellinen tekemäni aloite ei saa olla houkute koska niitä houkutteita ilmeisesti suomeen on ollut jo tarpeeksi

vaan tämä aloite tulee kokea velvoitteena kantaa vastuuta omasta elämästään myös täällä suomessa

arvoisa puhemies lakialoitteessa varmaankin tarkoitetaan hyvää mutta lopputulos ei välttämättä todellisessa maailmassa tule olemaan hyvä muutos saattaisi tuoda perusteetta turvapaikkaa hakeville vielä yhden vetovoimatekijän lisää lähtömaihin voisi levitä huhu että kaiken muun hyvän lisäksi suomessa voi aloittaa työt saman tien työtä ja hyvä sosiaaliturva lähtekää suomeen tiedossamme on että valtaosa turvapaikkaa hakevista ei tarvitse suojelua vaan he ovat paremman elintason perässä todellista suojaa tarvitsevien pitäisi integroitua nopeammin ja pienemmin kustannuksin suomalaiseen yhteiskuntaan kuinka heidän käy jos luodaan ohituskaista kaikille muillekin lakiesitykseen liittyy myös riski siitä että kieltä osaamatonta työvoimaa käytettäisiin hyväksi ja poljettaisiin työehtoja meillähän ei tunnetusti ole työvoimapulaa vaan halpatyövoimapula arvoisa puhemies kehotankin eduskuntaa pohtimaan vakavasti mahdollisia epäkohtia lakialoitteen käsittelyssä

arvoisa puhemies tässähän mitä on esitetty on kyse tietyllä tavalla työvoiman tarveharkinnasta luopumisesta

hallitusohjelmaanhan kirjattiin että kun se on työllisyyden ja julkistalouden kannalta perusteltua mahdollistaen yrityskohtaisesti erityisosaajien työllistämisen nopeuttamisen alueellisen ja alakohtaisen työvoiman turvaamisen sekä käytännön prosessien helpottamisen eu alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkintaa

niitä ketkä olisivat työtä tulossa tekemään ja sitten näitä ihmisiä jotka ovat ovat tulleet hakemaan turvapaikkaa ja joista nyt tietojen mukaan suuri osa ei sitä ole edes saamassa mutta ymmärrän sen logiikan että työ on paras kotouttaja ja kielen osaaminen on paras kotouttaja moni joka tänne on tullut ja ja turvapaikan sitten saanut on kiitellyt sitä että on päässyt nopeasti työhön ja on totta että miksi pitää kolme tai jopa kuusi kuukautta heitä tekemättä mitään se on se on pohdinnan arvoinen paikka mutta on on syytä myös ottaa vakavasti tämä edustaja mäkelän esille nostama vetovoimakysymys eli että tämä ei toimisi sillä tavalla jälleen uutena vetovoimatekijänä että pakolaisvirrat olisivat entistä kiivaampia tänne pohjoiseen suomeen

arvoisa puhemies kommenttina heinoselle että käsitykseni mukaan tässä ei ole kysymys hallitusohjelman tarkoittamasta tarveharkinnasta millään tavalla vaan luvatta maahan tunkeutuvista henkilöistä joita emme ole pyytäneet tilanneet saatikka valinneet

kävin kemijärvellä tapaamassa näitä turvapaikanhakijoita ja yllätyin siitä että siellä no kaikkihan olivat nuoria miehiä mutta oli myös ihan koulutettua väestöä siellä ihan hyvällä englannin kielellä varustettuja henkilöitä ensimmäinen mitä mietin siinä tilanteessa oli se että nämä pitää saada tekemään jotakin ehdottomasti sillä se on

meidän olisi nyt oikeasti kehiteltävä toimintatapoja työmenetelmiä millä ne ihmiset saataisiin tekemään jotakin ja kerta kaikkiaan töitä töitä töitä samallahan meidän on muistettava se että me emme saa missään tapauksessa heikentää nykyisten suomalaisten työllistymismahdollisuuksia meillä on ihan tarpeeksi työttömiä itselläkin mutta kun meidän on nyt vastattava näistä henkilöistä jotka ovat suomeen tulleet niin kyllä heidän pitäisi jollakin tavalla pystyä osallistumaan oman itsensä elättämiseen niihin kustannuksiin mitä siitä on

mitä tuli tässä esille että vetovoimatekijä tämä ei saa olla suomelle missään tapauksessa ei missään tapauksessa mutta voisiko se olla semmoinen realisoiva asia esimerkiksi se että suomeen kun tulee niin täällä joutuu töihin ettei täällä pysty sen kun vain olemaan niin kuin lomalla vaan täällä ollaan todellakin töissä

arvoisa puhemies sanotaan nyt vielä jotta ei jää väärää kuvaa pöytäkirjaan kun edustaja mäkelä puheeseeni viittasi en tarkoittanut sitä että tämä olisi nyt jonkinlainen jatko hallitusohjelman kirjaukselle vaan esille että hallitusohjelmaneuvotteluissa nimenomaan sovittiin tuo mitä edellä kerroin ja nyt tässä syntyisi tietyllä tavalla tällainen ohituskaista näille ihmisille jotka tulevat tänne hakemaan turvapaikkaa eli heille ei olisi tarveharkintaa työn suhteen ja vastaavasti työn tarveharkinta säilyisi muille eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville ihmisille se olisi jollain tavalla minun mielestäni ristiriidassa sen kanssa että tänne olisi tulijoita tekemään työtä sellaisillekin alueille missä ei välttämättä suomalaisia tahdo löytyä mutta tuo

arvoisa puhemies kommenttina edustaja maijalalle ja edustaja hakkaraiselle olisin itse varmasti valmis kannattamaan maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden velvoitetyötä ja vastikkeellista sosiaaliturvaa heille mutta olen jo tässä toimessa tottunut siihen että löytyy joku päivystävä professori tai dosentti joka on valmis kertomaan että se ei ole perustuslain mukaan mahdollista eikä se ole toteutettavissa

puhemies kuuntelin hakkaraisen puheenvuoron ja ja täytyy sanoa että niin mistä me olimme eri mieltä kun loppujen lopuksi tehän tehän sanoitte että olette sitä mieltä että haluaisitte nähdä turvapaikanhakijat tekemässä töitä ja niin minäkin haluan te esititte ihan näitä työpaikkoja ja toimintoja juuri niitä mitä meillä on elikkä meillähän töitä riittää ja siitä lapin lumesta puheen ollen kyllä meillä se kaksikymmentäviisi senttiä on jo lunta että kyllä sinne lumenluontitöihinkin pääsee jo

mistä me me olemme eri mieltä meillä on nyt jo kymmeniätuhansia henkilöitä tullut suomeen emme me voi heitä nakata täältä ulos meidän on kannettava vastuu nyt niistä henkilöistä jotka ovat meidän rajojen sisäpuolelle tulleet eikä meillä kerta kaikkiaan tällä hetkellä ole varaa siihen että me useamman joutilaana vaan kyllä meidän on ohjattava heidät mahdollisimman pikaisesti tekemään täällä jotakin ja eivät meillä saa säännökset olla siinä nyt sitten esteenä sille että he täällä jotakin tekisivät jos he he haluavat ja pystyvät siihen

rouva puhemies kansanedustaja timo heinonen kiitos siitä että myös te uusitte tämän tärkeän edellisellä kaudella jo tekemänne ja jättämänne lakialoitteen ja rohkeaa ja hienoa toimintaa on myös se että että ilman tätä sadan allekirjoituksen määrää se aloite on hyvin tärkeä ja ja kulkee näiden muiden rinnalla niin kansalaisaloitteen kuin tämänkin kanssa koska näin on että se signaali edellisellä kaudella on jo annettu ja sen täytyy myös näkyä siinä miten asiaa käsitellään kerroitte tuossa tämän aloitteen taustan ja ja sitä mietitte kuinka tämä lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö vanhenee mitä siihen voi muuta sanoa kuin että eihän se saisi vanheta kyllähän ihmisen elämänkaari ja elinkaari on niin pitkä ja siihen mahtuu erilaisia vaiheita ja ja muistikuvia ja missä vaiheessa elämää muistikuvat pomppaavat mieleen sitä pitäisi kunnioittaa ja ne henkilöt jotka ovat toista ihmistä kohtaan väärin tehneet pitäisi saattaa siitä teostansa vastuuseen olen itse työskennellyt hyvin pitkään vanhustenhoidossa ja ja hyvin varhaisessa vaiheessa urani alussa ymmärsin ja huomasin sen että ihmisillä on paljon erilaisia asioita ja salaisuuksia sydämensä päällä kannettavana me emme tiedä mitä kaikkea monet ihmiset ovat joutuneet kokemaan kohtasin kohtasin sellaisia hoidettavia että mielessä kävi että onkohan jotakin pahaa joskus tapahtunut koska ihmiset vielä hyvin iäkkäinäkin reagoivat vaikka eivät välttämättä muistaisikaan vaikkapa hoitajan kosketukseen ja kun yritettiin mennä pesulle tai tai tehtiin jotain muuta hoitotoimenpidettä niin se ahdistus ja paha olo ja ja sellainen kuva että että toinen tekee väärin oli niin ilmiselvää kiitos timo heinonen ja toivotan onnea lakialoitteellenne

puhemies tämä lakialoite valmisteltiin viime kaudella yhdessä edustajakollega tuomo puumalan kanssa ja hän on myös toisena allekirjoittajana tässä kanssani lisätään se vielä eduskunnankin pöytäkirjaan silloin teimme tämän lakialoitteen kanssa aika pitkän ja perusteellisen työn

ja ja sen seurauksena sain itselleni esimerkiksi tämmöisen hyväksikäytetyt selviytyjät kertovat visa kuusikallion ja katri kuusikallion tekemän kirjan ja kyllä ne tarinat ovat sellaisia että ne laittavat meidät kansanedustajat kyllä toimimaan tuntuu siltä että nyt on liian paljon näitä asioita jotka jotka itse asiassa eivät kohtaa millään tavalla yleisen oikeustajun kanssa ne tuomiot mitä niistä tulee taikka tässä tapauksessa se että tuomiota ei edes voida antaa tehdystä rikoksesta ei edes siinä tilanteessa että tekijä myöntää ja ja tämänkin tämänkin tyyppisiä tilanteita esille nousi missä olisi nimenomaan

hän itsekin sitä toivoi ehkä osana anteeksiannonkin hakemista mikä tällaisessa tilanteessa kyllä on hyvin vaikeaa

arvoisa rouva puhemies täällä ovat muun muassa maijala ja juvonen puhuneet niistä elinikäisistä traumoista mitä tässä tapahtuu ja ihmettelen kyllä otetaanpa esimerkiksi se tapanilan joukkoraiskaus siellä istunnossa läsnä olleet naispuoliset sukulaiset ja ystävät näyttelivät keskisormeansa

mitä sillä on merkitystä tämmöinen lappu ei se normaaliin elämään vaikuta mitään kyllä nämä rangaistukset on saatava samalle tasolle kuin millä tehty rikos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia

lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle kolmastoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle kolmastoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle kolmastoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle kolmastoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle kolmastoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään